päiväjärjestyksen toisena asiana on suullinen kyselytunti pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla olevalle ministerille ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan edustaja heinäluoma

arvoisa puhemies

paljon myös vanhustenhoidosta ja on ollut iso toive eduskunnassa että ikäihmisten hoivaan saataisiin lisää henkilökuntaa ja voisimme mahdollistaa inhimillisen vanhuuden suomessa kaikille no nyt tässä vmn virkaraportissa puhutaan kyllä ikääntymisestä mutta siinä ei puhuta tästä hoivasta samaan aikaan siinä sanotaan että olisi tarve tehdä kahden miljardin euron lisäsopeutus ja sanotaan että tämä voi tapahtua joko lisäleikkauksin tai sitten verotulojen lisäämisen kautta ministeri orpo hyväksyttekö tämän valtiovarainministeriön virkaraportin ehdotukset

arvoisa puhemies edustaja heinäluoma ottaa esille äärettömän tärkeän raportin mielestäni meidän pitää hyvin huolellisesti tutustua siihen mitä maan parhaat julkisen talouden asiantuntijat lausuvat heillä on suuri huoli siitä että vaikka me olemme nyt saaneet talouden kääntymään päässeet julkisessa taloudessa tällä hetkellä plus miinus nollaan velkaantuminen on taitettu niin huonommat ajat ovat selkeästi alkamassa ja kun meillä samaan aikaan pitäisi muun muassa huolehtia meidän vanhuksistamme mummojen ja vaarien hoidosta ja ja monista muista tärkeistä yhteiskunnan tehtävistä joissa kulut kasvavat niin meillä on tiukka paikka siksi pitää tarkkaan miettiä mihin resursseja suunnataan vanhustenpalveluihin meidän joka tapauksessa täytyy pistää lisää mutta miten sitten rahoitetaan esimerkiksi tärkeät vanhuspalvelut ja niiden tarvitsemat lisäresurssit ensinnäkin kun minun mielestäni me emme voi velkaantua meillä on vaihtoehtona suunnata muualta resursseja veronkorotuksista virkaraportti sanoo että liikkumavaraa ei juuri ole

arvoisa puhemies kuuntelin kovin tarkasti ministerin vastauksen mutta en kyllä löytänyt siitä vastausta kun kysyin hyväksyttekö te tämän raportin ehdotukset kahden miljardin lisäsopeutuksesta niin ette ottanut siihen kantaa ja kun virkaraportti sanoo että tässä tehdään tämä joko lisäsäästöin tai sitten lisätuloin niin sekin on ihan relevantti kysymys mitä kautta toimitaan nämä valinnathan eivät ole automaattisia ne ovat myös arvovalintoja mihin satsaamme miten muistamme ikäihmisiä miten pidämme lapsistamme huolta myös ne arvovalintoja miten verotulot kerätään tuossa raportissa on käyty lävitse myös verotulovaihtoehtoja ja esitetään harkittavaksi että yritysverotukseen liittyvistä tuista mahdollisimman suuressa määrin luovuttaisiin varsinkin kun niillä ei ole kasvun ja työllisyyden kannalta hyviä vaikutuksia ja tähän listaan viiden miljardin euron listaan kuuluu sellaisiakin asioita kuin listaamattomien yhtiöiden verovapaudet osingoissa myös tämän hallituksen äskettäinen aikaansaannos yritysvähennyksestä on tässä listassa hyväksyttekö näihin puuttumisen
arvoisa puhemies ensinnäkin tämä on tietysti hallituksen kyselytunti ja puhutaan jo jo enemmän tulevaan vaalivuoteen liittyvistä linjauksista mutta toki valtiovarainministerin roolissa mielelläni näitä asioita pohdin ensinnäkin se että meidän pitää jatkaa tiukkaa talouden linjaa on fakta minusta se on oleellista että me pystymme seuraavalla vaalikaudella pitämään huolta siitä hyvästä talouden ja työllisyyden kehityksestä jota tämä hallitus on saanut aikaan muun muassa niillä teidän luettelemillanne asioilla pitämällä tämän maan yrittäjäystävällisenä ja luomalla pohjan kasvulle

työpaikkojen syntymiselle tämän kasvun ylläpito ilman kasvua me olemme takuuvarmasti niissä leikkauksissa sopeutuksissa ja veronkorotuksissa joista te te puhutte sinänsä minä hyväksyn sen linjan ja allekirjoitan sen täysin mitä he kuvaavat tulevasta mutta minun mielestäni ennen kuin puhutaan veronkorotuksista tai uusista leikkauksista meidän pitää tehdä ohjelmat jotka johtavat talouskasvun jatkumiseen ja hyvän työllisyyskehityksen jatkumiseen se on paras tie

rouva puhemies arvostettu valtiovarainvaliokunnan pitkäaikainen jäsen edustaja ala nissilä on lausunut tästä asiasta twitterissä seuraavasti valtiovarainministerin puolue on luvannut poistaa jo varainsiirto perintö ja lahjaveron sekä autoveron poistamista ja hulppeat tuloveronkevennykset yhteensä viisi miljardia eläkeparannuksia kritisoidaan mutta veropopulismilla ei rajaa verot kokoomus minun täytyy sanoa että olen kyllä hyvin paljon edustaja ala nissilän kanssa samalla linjalla tässä jos ja kun meidän täytyy voida pitää hyvää huolta meidän vanhuksistamme ja meidän lapsistamme me tarvitsemme myös verotuloja ja nyt on käynyt niin että tämä hallitus on antanut kaikkein varakkaimmille veronkevennyksiä miljoonaperintöjen verotusta on kevennetty

laskeneet työn verotusta ja yrittämisen verotusta luoneet pitkäjänteisyyttä ja ennustettavuutta on luotu pohjaa talouskasvulle kilpailukyvylle ja investoinneille sillä on saavutettu tulosta kyllä me osaamme tämän veropolitiikan edustaja viitanen me osaamme sen mutta emme ole luvanneet perintöveron poistoa pidemmällä tähtäimellä se voisi olla hyvä emme ole luvanneet olavi ala nissilä voi luvata mitä hän haluaa varainsiirtoveron poisto voisi olla järkevää mutta se veropohjan säilymisen vuoksi ei ole mahdollista tässä tilanteessa sen sijaan kuka täällä puhuu te olette luvanneet toisaalta miljardien lisämenot ennen kuin aloitte edes puhumaan vanhusten palveluista miljardien lisämenot eri puolille yhteiskuntaa ja ja te puhutte ja peräänkuulutatte täällä vastuullista taloudenpitoa te

arvoisa puhemies ministeri orpo minusta te ette nyt vastannut edustaja viitasen kysymykseen että mistä rahat näihin teidän kaikkiin miljardiveronalennuksiin kaivetaan toisin kuin te sanotte itse asiassa siinä teidän omien virkamiesten laatimassa raportissa myös kritisoidaan tämän hallituksen veropolitiikkaa siellä on tehottomia veroetuja joita te te olette jakaneet omille etupiireillenne silloin kun lapsiperheet tulivat kysymään onko työttömien lapsilta pakko rajata varhaiskasvatusoikeutta oli että kyllä koska suurmetsänomistajat kävivät täällä ensin kun työttömät kysyivät onko heiltä pakko neljännen kerran peräkkäin leikata vastaus oli että miljoonaperijät kävivät täällä ensin nyt kun ikäihmiset kysyvät olisiko tällä maalla varaa siihen että jokaisesta pidetään ihmisarvoisesti huolta teidän vastauksenne on että sijoittajat kävivät ensin suurin piirtein sen rahan ensi vaalikaudelle te te olette varanneet heille mikä nyt tarvittaisiin tämän hoitajamitoituksen hoitamiseen ministeri orpo onko teidän almanakassanne koskaan pienen ihmisen

edustaja lindtman pienen ihmisen asia on meidän kaikkien asia ja sitä hoidetaan parhaiten sillä että me hoidamme hyvin meidän taloutta sitä hoidetaan parhaiten sillä että me pidämme huolta talouskasvusta ja siitä että isillä ja äideillä miehillä ja naisilla nuoremmilla ja vanhemmilla on töitä tätä me olemme tehneet edustaja lindtman te ette uskoneet siihen yhtään vaalikauden alussa te kerroitte että me emme tule pääsemään työllisyystavoitteeseen ja te kerroitte että me emme tule saamaan velkaantumista taittumaan te olette haukkuneet jokaisen meidän esityksemme mitä me olemme tehneet edustaja lindtman me olemme saavuttaneet kaikki nämä tavoitteet kaikki ja se on parasta lääkettä sille että me voimme pitää huolta meidän että meillä on varaa palkata hoitajia myös tulevaisuudessa älkää te tulko tuhoamaan tätä hyvää työtä mikä nyt on tehty teidän holtittomalla menonlisäyspolitiikallanne jotta meillä riittävät rahat muun muassa sinne vanhustenpalveluihin ei rahaa joka paikkaan riitä vain teillä on se aarrearkku jossa sitä on loputtomasti

meillä on nyt täällä käsillä samaan aikaan valtiovarainministeri te ja teidän puolueenne esitätte noin kolmen miljardin euron lisäverojen alennuksia ja esimerkiksi aika hurjaa perintö ja lahjaveron laskua samaan aikaan eduskunnassa käydään kiihkeää keskustelua siitä olisiko pitänyt antaa niille ihmisille armoa jotka vähäisistään antoivat hallituskauden alussa

kuluvalle vuodelle näin on pitänyt leikata eikä myönnytyksiä ole riittänyt me kävimme eilen vakavan keskustelun täällä vanhustenhuollon tilasta ja kysynkin nyt teiltä ministeri orpo liekö se niin että nämä tulevat muutama tuhat hoitajaa jotka vanhustenhuoltoon tarvittaisiin ja hoitajamitoitus nolla pilkku seitsemän saattavat jäädä jälkeen taas kun kokoomus mieluummin laittaa etusijalle perintö ja lahjaveron alennuksen onko tämä näin
arvoisa puhemies tämä tyyli tekee minut nyt valitettavasti ihan surulliseksi te vääristelette kaiken mitä sanotaan te maalaatte kuvaa sellaista kuvaa mitä minä en tunnista vaikka kuinka minä mietin niin en tunnista noita puheita mitä te kerrotte me emme edes vero ohjelmaamme ole esitelleet ja sitä paitsi tämä ei ole kokoomuksen kyselytunti tämä on hallituksen kyselytunti ja mitä tulee veteraanikysymykseen siitä on tänään annettu esitys eduskunnalle me toimimme tässäkin asiassa eri tavalla kuin te annatte kansalle ihmisille tässä ymmärtää edelleen sanon sen että kun täällä liikkeelle lähdettiin talouspolitiikasta veropolitiikasta niin otetaan nyt todella vakavasti se valtiovarainministeriön virkamiesten näkemys että meidän pitää pystyä keräämään puskureita pitämään talouskasvua yllä pitää huolehtia veropohjasta mutta pitää myöskin katsoa niin kuin he toteavat että esimerkiksi työn verotuksessa ei juuri kiristämisen varaa ole minun mielestäni ei ole ollenkaan mutta puhuttaisiin niin kuin asiat on eikä vääristellä viikosta toiseen toisten puheita

puheenjohtaja niin mainittiin todella olen ensinnäkin sitä mieltä että tällä vaalikaudella on tehty hyvää ja ennakoitavaa veropolitiikkaa monella tavalla tiedän että puolueet vasta viimeistelevät vero ohjelmiaan mutta minä olen varoitellut tästä julkisesta keskustelusta mitä olen kuullut kun useampia esitetään poistettavaksi todellakin keskusta lähtee siitä että meidän pitää edetä maltillisesti ensi vaalikaudella veropolitiikassa mutta työllisyys on se tärkein asia jokainen työllisyysprosentti on tuonut liikkumavaraa julkiseen talouteen se on tuonut tuhat euroa jokaiselle perheelle toimeentuloon työttömällä on kymmenen kertaa suurempi riski syrjäytyä kuin työllisellä tällä linjalla ymmärrän valtiovarainministeri että tekin haluatte jatkaa minä lähden siitä että me pystymme nostamaan seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin ensi vaalikaudella työllisyysasteen ja silloin näitä valtiovarainministeriön leikkauksia me emme tarvitse jos me onnistumme työllisyyspolitiikassa onko asia näin

kiitos kysymyksestä kyllä se on näin mutta jos me saavutamme hyvällä määrätietoisella politiikalla prosentin työllisyysasteen se todellakin vaatii kovia päätöksiä kaikki tiedämme että helpot keinot on käytetty jos talouden suhdanne laskee niin tarvitaan määrätietoista politiikkaa ja tarvitaan sitä tiukkaa menokuria ei rahaa sinne tänne mutta tämä seitsemänkymmentäviisi prosenttia ei tuo yhtään liikkumavaraa ei yhtään siksi vaalilupauksia sen päälle se siis perustuu prosenttia täydelliseen onnistumiseen työllisyyspolitiikassa siinä ei ole liikkumavaraa eli kaikki mitä nyt luvataan muuta kuin pakolliset menot tehdään velaksi ja lasten piikkiin siksi valtiovarainministeriön virkamiesten keskeinen viesti on se että nyt pitää pitää maltti ja tolkku jotta me emme joudu taas aloittamaan velkaantumista meidän lastemme piikkiin ja mitä

oikein ovatkaan vmn julkaisussa esitettiin että viisisataa miljoonaa pitää sopeuttaa vuosittain me tiedämme sen että julkista taloutta täytyy vahvistaa meillä on ikääntymisongelma ilmastonmuutosongelma teknologiapanostuksia täytyy tehdä meidän täytyy taklata työllisyys panostaa elinikäiseen oppimiseen asumisen ja liikkumisen kustannuksia täytyy alentaa kotitalouksien velkaantuminen täytyy katkaista ekpn ongelmat meillä on tiedossa ja emun kehittämistä täytyy jatkaa julkista taloutta täytyy vahvistaa digitalisaation avulla matkailu ja kaivosalaa täytyy kehittää sekä

jatkaa mutta miten tämä kaikki on mahdollista kun meidän täytyy vuosittain säästää viisisataa miljoonaa miten me saamme kasvua aikaan

niin eli tästä päästiin siihen että jos me haluamme että suomessa hyvinvointi säilyy ja rahat riittävät kaikkeen tärkeään niin mitään muuta keinoa ei ole kuin talouskasvun ylläpitäminen talouskasvun ylläpitäminen korkea työllisyys jotta mahdollisimman moni työikäinen ja työkykyinen pääsee töihin silloin kun mahdollisimman moni työikäinen ja työkykyinen on töissä niin silloin riittävät rahat myöskin niiden asioiden hoitamiseen jotka eivät vielä ole töissä tai jotka ovat työuransa tehneet tai eivät esimerkiksi vammaisuuden tai sairauden takia pysty siihen työntekoon silloin meidän pitää pitää huolta osaamisen pohjasta ja kilpailukyvystä huolehtia siitä että meidän koulutusjärjestelmämme toimii että se tuottaa aina korkeata osaamista ja sieltä innovaatioita syntyy yrityksiä pidetään suomi yritysystävällisenä maana ei veroteta yrityksiä kuoliaaksi listaamattomien yritysten verotuksen kiristäminen tarkoittaisi sitä että kun sinne pk yrityksiin ne uudet työpaikat syntyvät niin me löisimme työllistymistä suoraan päähän tekemällä sen jos verotusta halutaan

arvoisa puhemies on aivan selvä asia että julkinen talous ei tällä hetkellä kestä uutta taantumaa ja siihen syynä on meidän ikärakenne huoltosuhde ja myös julkisyhteisön velka suhteessa bruttokansantuotteeseen ymmärrän sen että puskureita tarvitaan mutta puskureita ei saa rakentaa siten että ruokitaan lisää lamaa kysymys onkin hallitukselle se että kun suomen talouden rakenteellisia ja me olemme nyt nähneet sote uudistuksen kautta että yksikään vaalikausi yksikään hallitus ei pysty ratkaisemaan työmarkkinoiden uudistamista sotea sosiaaliturvaa tai muita isoja uudistuksia niin olisitteko te valmis lähtemään mukaan vaalikaudet ylittävään laajapohjaiseen komitea ajatukseen jonka kautta kaikki voitaisiin sitouttaa näihin isoihin uudistuksiin ja se loisi oikeasti puskureita meidän talouteen ja se veisi yhteiskuntaa aidosti eteenpäin

arvoisa puhemies kiitoksia edustaja aallolle rakentavasta puheenvuorosta itse asiassa minuakin tämä tämmöinen vaalipaneelikeskustelu tässä kyselytunnilla häiritsee sen sijaan että me tässä syyttelemme toisiamme pitäisi katsoa edustaja aallon lailla eteenpäin ja hyvä esimerkki tästä uudesta tavasta toimia voisi olla tämä työkykyohjelma johon kaikki eduskuntaryhmät ovat sitoutuneet siitä iso kiitos

tämä on minun näkemykseni tätä kahdeksankymmenen prosentin työllisyysastetavoitetta silloin puhutaan esimerkiksi siitä miten rakennetaan suomeen toimivat oppisopimusmarkkinat miten me haastamme yritykset pk sektorin tähän mukaan tässä on sellaisia asioita kuten työmarkkinakysymykset tästä kaudesta oppineena itse aloittaisin niin että toisin blankon paperin pöytään ja sanoisin kahdeksankymmentä prosenttia miten me suomessa tehdään

puhemies valtiovarainministeri orpo te osaatte kyllä veroalennuspolitiikan veroalennuksia joita te rahoitatte leikkaamalla koulutuksesta suomalaisesta osaamisesta sekä pienituloisilta yhden pilkku viiden miljardin edestä on kevennetty verotusta tämän vaalikauden aikana samanaikaisesti kun sanotaan ettei ole varaa lopettaa leikkauksia pienituloisten sosiaaliturvaan ja koulutukseen keskusteltiin eilen hoitajamitoituksen nostamisesta nolla pilkku seitsemään siihenkään kokoomuksen mielestä ei ole varaa vaikka se uudistus yksinään olisi rahoitettavissa kiristämällä listaamattomien yritysten osinkoverotusta jos poliittista halua on

arvoisa rouva puhemies ensinnäkin valtiovarainministeriön virkamiehet ovat olleet aivan oleellisesti keskeisesti mukana mukana valmistelemassa sote uudistusta ja sen rahoituskehystä ja ja tästä varmasti ministeri vehviläinenkin voi kertoa tarvittaessa lisää mutta te äsken omassa puheenvuorossanne kuvasitte sen koko epäloogisuuden mikä teidän vero ja työllisyys ja talouspoliittisessa linjassanne on te haluatte kiristää yritysten verotusta te pidätte sitä ikään kuin päivänselvänä että otetaan sieltä vaan mutta mihin ne työpaikat syntyvät sinne pk yrityksiin joiden verotusta te te olette nyt kiristämässä te te olette siis lyömässä päähän työllisyyttä ja sen kehitystä uusia työpaikkoja kasvua eli hyvinvointia kun se hyvinvointi ei kasva missään muualla kuin yksityisen sektorin lisäarvoa tuottavissa yrityksissä sillä verotulolla niillä työpaikoilla me rahoitamme vanhustemmekin palvelut ja jos meillä ei ole niitä yrityksiä ja verotuloja niin me kuunaan pysty palkkaamaan lisää hoitajia

kuunneltuani teitä huomaan että te hyväksytte tästä valtiovarainministeriön virkaraportista ne ehdotukset jotka sopivat teille ja sen retoriikan joka sopii teille ja sitten te puhutte vastuullisuudesta mutta te ette hyväksy niitä ehdotuksia jotka ovat teidän eturyhmillenne tärkeitä niin kuin tämä kysymys listaamattomista yrityksistä jotka teidän virkamiehenne ovat listanneet tälle haitallisten verotukien listalle koska siellähän on siitä että saadaan verovapaita osinkoja muut maksavat osingoistaan enemmän on porukka joka maksaa niistä vähemmän ja virkakunta haluaisi puuttua tähän ilman verotuloja ei tietenkään voida huolehtia vanhuksista ei koulusta ei päivähoidosta ja kun te tyhjennette valtion kassan näillä veroratkaisuillanne te tulette aina uudelleen sanomaan että nyt vastuullisesti pitää leikata lisää tämä on huonoa politiikkaa suomen kansa näkee tämän jutun lävitse

arvoisa puhemies ei tässä nyt hirveän huonoa politiikkaa olla tehty kun se valtion kassa on täyttynyt sehän oli tyhjä ja se oli miinuksella hyvää politiikkaa minä voisin väittää että jos me käymme teidän sosiaalidemokraattien kanssa läpi valtiovarainministeriön virkamiesten pohjan niin ette te sieltä kyllä kovin montaa kohtaa hyväksy ja varsinkaan ne kaikki teidän vaalilupauksenne ne eivät mahdu sinne minnekään ei siellä ole teidän vaalilupauksillenne mitään tilaa missään oletteko te valmiit tekemään ne kahden miljardin leikkaukset tai missä suhteessa leikkaukset ja veronkorotukset missä suhteessa leikkaukset ja veronkorotukset minä haluan ottaa kiinni siihen mikä on mahdollista eli saavutamme seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyyden niin me emme tarvitse kumpaakaan ei veronkorotusta eikä leikkauksia eikö se olisi paras tie mutta se edellyttää rohkeaa yhteiskunnan uudistumista rohkeaa uudistamista sosiaaliturvan uudistus verotus työn vastaanottamiseen kannustavaksi ja kerätään ne verot mieluummin ympäristöstä ja ilmastosta ja niiden haittaamisesta

seuraava kysymys perussuomalaisten eduskuntaryhmästä edustaja savio
arvoisa puhemies pienet eläkkeet eivät tahdo riittää elämiseen tämä on ollut jo kauan tiedossa myös hallituksella perussuomalaiset haluavat kiinnittää huomion varsinkin matalapalkka aloilla kauan työskennelleisiin pientä työeläkettä saaviin ihmisiin monet heistä ovat naisia joiden tulot ovat hyvin niukkoja vuokran sähkön lääkkeiden ja muiden pakollisten elinkustannusten jatkuvasti kallistuessa ja osa heistä joutuu jopa turvautumaan toimeentulotukeen perussuomalaisten eläkemalli parantaisi erityisesti näiden ihmisten asemaa korottaisimme jokaisen työeläkeläisen kuukausittaista eläkettä puoliväli indeksillä ensimmäisen tuhannen euron osalta meidän esityksemme hyödyttäisi siis kaikkia työeläkeläisiä mutta pientä työeläkettä saavien ostovoima kohentuisi kuitenkin eniten arvoisa puhemies hyötyjinä olisivat eläkeläisten lisäksi koko kansantalous ja myös äsken mainitut pk yritykset kysynkin aikooko hallitus kohentaa pieniä työeläkkeitä saavien ihmisten toimeentuloa
arvoisa puhemies kysymys on hyvä pienet eläkkeet korjaantuvat työeläkejärjestelmän kehittyessä ja silloin kun entistä enemmän ihmisiä ja henkilöitä tulee tämän työeläkejärjestelmän pariin ja meidän tulee vaalia tätä eläkevakuutusjärjestelmää on totta että varmasti haasteellista elää jos menot ovat suuret lääkemenot ja niin edelleen mutta katson kuitenkin niin että tällaista suurta eläkejärjestelmän uudistusta tai sitä mitä esitätte ei varmasti ole tällä hallituskaudella enää mahdollista toteuttaa vaan se jää tulevalle hallitukselle ja siihen toivotan varmasti kaikki lämpimästi tervetulleiksi miten voimme eläkejärjestelmää paitsi ylläpitää myös vaalia ja kehittää

arvoisa puhemies ministerin antaman vastauksen perusteella työeläkkeiden noususta ei näytä juuri olevan toivoa ja nähtävästi seuraavan hallituksen onkin otettava eläkeläisköyhyyden helpottaminen viimein hoitaakseen mutta haluan nostaa tässä yhteydessä esiin myös toisen eläkkeitä eläkkeitä koskevan epäkohdan nimittäin palkkatuloja korkeamman verotuksen perussuomalaiset esittivät viime syksynä eläkeläisten verotusta madallettavaksi siten ettei se enää olisi palkansaajien verotusta kireämpää ja olimme myös varanneet esitykseemme rahat vaihtoehtobudjetissamme

arvoisa rouva puhemies jo edellisten vaalikausien aikana on tehty yhdessä lähes kaikkien eduskuntapuolueiden voimin pala palalta askel askeleelta isoja päätöksiä joilla eläkkeensaajan ja palkansaajan veroero on saatu hyvin pieneksi nyt tällä vaalikaudella meillä on ollut järjestelmällinen politiikka että kun työn verotusta on aivan oikein kevennetty niin ne samat kevennykset on tehty aina myöskin eläketuloon se on ollut arvovalinta tässä on yksi yksi poikkeus hallitus teki heti kautensa alussa pienituloisille pienituloisille palkansaajille kohdistetun työtulovähennyksen joka oli viisisataa miljoonaa se tehtiin pienituloisille ihmisille jotta heidän kannattaa ottaa töitä

vastaan jotta me saamme työllisyyttä ylös

meillä riittää veroeuroja silloin eläkkeiden maksuun minusta tämä oli perusteltu työllisyyden nimissä kun mietitte vielä missä oltiin ja kenelle se meni pienituloisten hyväksi

arvoisa rouva puhemies lähiaikoina minulla on käynyt paljon vieraita sairaanhoitajia tänään kävi apuhoitajia perushoitajia ja oli jopa henkilökohtainen avustaja siellä joukossa ja aina keskustelu mitä käymme liittyy siihen eläkkeeseen mikä joku päivä ehkä on ansaittu ja se eläke on hyvin pieni monet ikääntyneet hoitajat niin kuin varmasti

alkaneet tienaamaan eläkettä vasta kaksikymmentäkolme vuotiaana se tarkoittaa sitä että monta vuotta on tehty raskasta työtä ja se lopullinen eläke on äärettömän pieni

lakiin kirjatut vaatimukset mitä edellytetään niin julkisilta kuin yksityisiltäkin palveluntuottajilta saamani luvun mukaan meillä on noin neljäkymmentäneljätuhattaseitsemänsataa lasta tällä hetkellä erimuotoisesti yksityisen palvelutuotannon piirissä se on tärkeätä myöskin siitä syystä kunnissa että meillä lasten määrä monissa kaupungeissa kasvaa ja siihen julkisen rinnalle tarvitaan sitä palvelutuotantoa jotta voidaan jokaiselle turvata se päiväkotipaikka johon on oikeus eli tällaisiin nopeisiin muutoksiin tällaisissa asioissa ei voida ruveta se koskee sekä sote palveluja että tätä varhaiskasvatuksen puolta mutta se mitä meidän pitää tehdä on se että meillä on selkeät pelisäännöt lakia noudatetaan ja valvonta on kunnossa

puhemies varhaiskasvatuksella on suuri merkitys perheiden arjen kannalta sekä lasten kasvun ja koko loppuelämän kannalta laadukas varhaiskasvatus luo pohjan koulupolulle ja se tasoittaa erilaisista perheistä tulevien lasten elämän eväitä erityisen tärkeää laadukas varhaiskasvatus on lapsille jotka tulevat köyhistä olosuhteista tai joilla on esimerkiksi oppimishaasteita arvoisa puhemies yksityisen voittoa tavoittelevan varhaiskasvatuksen laajeneminen aiheuttaa kuitenkin eriytymistä lasten parissa ja eriarvoisuutta voittoa tavoittelevat varhaiskasvatusyksiköt eivät esimerkiksi halua hoitoon lapsia

yksityinen varhaiskasvatus ja sen laajeneminen voivat aiheuttaa tämäntyyppisiä ongelmia yhdenvertaisuuden kannalta

arvoisa puhemies yksi sellainen meidän varhaiskasvatusta koskeva iso eriarvoisuuden kohta ja tasa arvo ongelma on se että suomessa osallistuminen varhaiskasvatukseen on yksi oecd maiden heikoimmista eli osallistumista varhaiskasvatukseen pitää vahvistaa ja tämän hallituskauden aikana on tehty monia toimia joiden tuloksena yhä useampi lapsi pääsee laadukkaaseen pedagogiseen varhaiskasvatukseen sen lisäksi meillä on tuore uusi varhaiskasvatuslaki joka on todella hyvä se vahvistaa varhaiskasvatuksen laatua vahvistaa henkilöstön osaamista ja se

selkeäsanaisesti eli ollaan otettu merkittäviä etenemisaskeleita siinä että varhaiskasvatus olisi taustasta tai järjestäjämuodosta riippumatta laadukasta jokaiselle lapselle

uusi varhaiskasvatuslaki on tämän hallituksen helmi siinä todellakin asetettiin lapsen etu etusijalle varhaiskasvatuksen laatua parannettiin ja entistä enemmän on varhaiskasvatuksen opettajia varhaiskasvatuksessa lapsen etu oli myöskin se että siinä laissa vahvistettiin valvontaa eli nyt on entistä vahvemmat mahdollisuudet myöskin kunnilla valvoa että tilat ovat tarkoituksenmukaiset ja asetuksessa säädetty henkilöstösuhde lapsiin on oikea mutta mitä tekivät sosiaalidemokraatit te äänestitte tätä lakia vastaan lakia jossa lasten etua asetetaan etusijalle ja jossa varmistetaan valvontaa niin että huolehditaan siitä tuottaa palvelun sitten julkinen tai lapsen etu aina toteutuu ministeri grahn laasonen toivon että vielä kertoisitte mitä hyvää tässä laissa oli ja ja oliko oikein että totesin että myös kunnat ovat velvollisia nyt valvomaan entistä vahvemmin se olisi hyvä tässä vielä todeta niin että suomalaiset saavat selkeän kuvan mitä vastaan sosiaalidemokraatit taas kerran ovat äänestäneet

arvoisa puhemies tämän uuden varhaiskasvatuslain kaikkein tärkein kohta on tässä lapsen edun ensisijaisuudessa eli kaikkea varhaiskasvatusta koskevassa päätöksenteossa meidän tulee huomioida ensisijaisesti lapsen etu sen lisäksi uusi laki vahvistaa varhaiskasvatuksen laatua ja siitä syystä olinkin ihmeissäni silloin kun sitä käsiteltiin tässä salissa että minkä takia viime hetkellä sdpn koko ryhmä kääntyi äänestämään tätä lakia vastaan sen lisäksi uudessa varhaiskasvatuslaissa niin kuin edustaja sarkomaa hyvin kuvasi kiristettiin myöskin varhaiskasvatuksen valvontaa ja se on nyt myös hyvä uutinen ottaen huomioon nämä viime päivien tapahtumat laki edellyttää kunnilta valvontaa meillä on lisäksi aluehallintoviranomainen ja valvira ja nyt tarvitaan vielä hieman lisää resurssia jotta tämä valvonta voi aidosti kunnolla toteutua ja sen hallitus tulee

yhteiskunnan sivistystä mitataan sillä miten se pitää huolta kaikkein heikoimmassa asemassa olevista ja tähän joukkoon kuuluvat vanhusten lisäksi ilman muuta myös lapset on ihan käsittämätöntä että sekä lasten että ikäihmisten hoidossa kikkaillaan alimiehityksellä jotta voidaan kustannuksia säästää lain määräämästä henkilöstömäärästä on tingitty etenkin yksityisissä varhaiskasvatusyksiköissä näin olemme lukeneet tämänkaltainen häikäilemätön kermankuorinta on aika aika vastenmielistä ei ole myöskään uusi asia että päiväkodeissa kärsitään työntekijöiden alimiehityksestä syynä tähän ovat paitsi hallituksen tekemät heikennykset varhaiskasvatukseen kuten ryhmäkokojen suurentaminen ja subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaaminen mutta myös myös tuo yksityisten yksiköiden voitontavoittelu on vaikea hyväksyä vaikka hallitus on kasvattanut ryhmäkokoja eli mahdollistanut varhaiskasvatuksen pienemmällä henkilöstömäärällä näistäkin määristä silti tingitään mitä aiotte nyt tehdä jotta tästä haamuhoitajakikkailusta päästään eroon myös varhaiskasvatuksessa lapsen etu ei nyt toteudu aiotteko muuttaa lakia sellaiseksi että varhaiskasvatus ei voisi olla voittoa tavoitteleva aivan samoin kuin perusopetuksesta on säädetty ette vastannut vielä tähän kysymykseen
arvoisa puhemies vastauksena kysymykseen vahvistimme jo varhaiskasvatuksen valvontaa lainsäädännöllä ja seuraava askel on että olen esittänyt siihen myöskin vielä lisäresursseja erilaiset kikkailut henkilöstömitoituksilla tai muut laiminlyönnit eivät ole sallittuja siis niin itsestäänselvältä kuin se tuntuukin haluan sen sanoa hyvin selvästi että lakia on meidän ihan kaikkien noudatettava tämä koskee niin yksityisiä kuin julkisiakin toimijoita ja nyt sitä valvontaa lisätään jotta voidaan varmistua siitä että siellä pystytään tekemään myös esimerkiksi yllätystarkistuksia

kysymys ruotsalainen eduskuntaryhmä edustaja rehn kivi
arvoisa rouva puhemies värderade talman viime viikolla mtv uutisoi että mielenterveyden häiriöt ovat nuorten yleisin terveysongelma uudellamaalla lähes joka kymmenes nuori oli psykiatrisen erikoissairaanhoidon asiakkaana vuonna kaksituhattaseitsemäntoista

meidän tulee kiinnittää huomiota mielenterveyteen jo aikaisessa vaiheessa muun muassa perheneuvoloissa kouluissa ja perusterveydenhuollossa tarvitaan lisää osaamista nuorten tukemiseen ja riskien tunnistamiseen lisää panostuksia tarvitaan erityisesti oppilashuollossa suomi tarvitsee matalan kynnyksen vastaanottopisteitä missä apua voi saada heti arvoisa ministeri saarikko miten parannetaan nuorten mahdollisuuksia saada apua mielenterveysongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa mihin toimenpiteisiin hallitus on ryhtynyt erityisesti nuorten mielenterveysongelmien osalta

arvoisa puhemies nuorten mielenterveysongelmat ovat varmasti yhteinen huolenaiheemme samalla kun voimme ikään kuin iloita siitä että keskuudessamme on nuori sukupolvi jolle mielenterveyden ongelmista puhuminen avoimesti on ehkä helpompaa kuin kenellekään sukupolvelle suomessa aiemmin niin ei se siltikään riitä vastaukseksi vaan myös palvelujärjestelmän pitää kyetä vastaamaan jaan edustajan kanssa samanlaisen tilannekuvan siitä että peruspalvelujen vahvistaminen on kaiken ytimessä jotta nuori ei saisi apua vaikeasti tavoitettavasti ja myöskin kalliisti vasta erikoissairaanhoidon kautta mihin toimiin hallitus on ryhtynyt sote maakuntauudistus vahvistaa peruspalveluja sen lisäksi olemme hallituskauden aikana valmistelleet mielenterveyslainsäädännön uudistusta jotta se olisi seuraavalle hallitukselle mahdollisimman nopeasti annettavissa sen kylkeen olemme valmistelleet useamman vaalikauden yli menevän mielenterveysstrategian josta itse henkilökohtaisesti ajattelen että nuorten mielenterveyskysymykset ja

haluavat esittämään lisäkysymyksiä nousemaan seisomaan ja painamaan v painiketta

valitettavasti mielenterveyden edistäminen on jäänyt sote uudistuksen varjoon tarvitsemme pitkän aikavälin kansallisen mielenterveysohjelman mutta myös välittömiä panostuksia ennalta ehkäiseviin toimiin ja riittävästi mielenterveyteen erikoistuneita sairaanhoitajia terveyskeskuksiin on hyvä asia että hallitus viime keväänä kehysriihessä otti rkpn ehdotuksesta rkpn ehdotuksesta kopin ja on nyt laatimassa mielenterveysstrategian minkä ministeri jo mainitsi kysynkin mihin välittömiin toimenpiteisiin hallitus on ryhtynyt mielenterveyden edistämiseksi

arvoisa puhemies kuten äskeisessä vastauksessani totesin aivan totta muistan että rkp on on ollut tässä kysymyksessä jo pitkään aktiivinen mielenterveysstrategia on tarkoitettu ei vain tämän hallituksen työkaluksi vaan nimenomaan isoksi kivijalaksi suomalaiselle mielenterveystyölle yhteistyössä julkisesti järjestettyjen palveluiden ja järjestöjen kanssa toteamme erilaisten kohderyhmien eri tarpeet unohtamatta vaikkapa ikäihmisten mielenterveyskysymyksiä mielenterveyttä ennenaikaisen eläköitymisen syynä työelämässä tai mainittujen nuorten mielenterveysongelmien ratkomista ehkä yksittäisenä toimenpiteenä listattujen lisäksi haluan nostaa esiin eduskunnassa parhaillaan käsittelyssä olevan opiskelijaterveydenhuollon tunnetummin ythsn laajentamisen lainsäädännön juuri siksi että ythsn erityisosaamista on ollut mielenterveysongelmiin

seuraava kysymys kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä edustaja östman
rouva puhemies ensi vaalikauden yksi keskeisimmistä uudistushankkeista on sosiaaliturvan uudistaminen monet puolueet ovat tuoneet esille esille omia mallejaan tänään keskusta julkaisi oman mallinsa jota kutsutaan kannustavaksi perustuloksi perustulo monet toimialat muun muassa telakkateollisuus ovat jo pidemmän aikaa ilmoittaneet työvoimapulasta ja meillä on paljon työttömiä aloilla joilla on samaan aikaan työvoimapula jokin tässä yhtälössä mättää meidän on saatava nuoret työttömät töihin muun muassa tästä syystä kristillisdemokraatit toivat oman kannustavan perusturvamallinsa siis ei perustulo vaan perusturvamallinsa jo syksyllä kaksituhattaviisitoista sen jälkeen tätä meidän malliamme ovat erityisesti hallituspuolueet kopioineet enemmän tai vähemmän onnistuneesti kysyn eikö hallituksen kannattaisi nyt ottaa kdn harkittu malli uudistuksen pohjaksi ja aloittaa työ jo tällä kaudella

puhemies valtioneuvoston kanslia on johtanut niin sanottua toimi hanketta jolla on kerätty tietoa tulevaisuuden sosiaaliturvamallia varten ja tämä työ on vielä kesken minusta on hienoa että puolueet tuovat omia mallejaan keskustelupöytään mukaan mutta kyllä tämä aivan selkeästi on tulevan hallituksen hanke tai onko se parlamentaarisen komitean hanke mene ja tiedä mutta edustaja östman olette tervetullut huomenna perustulokokeilun julkaisutilaisuuteen joka on siis huomenna alkaen kello kahdeksan kolmekymmentä

seuraava kysymys keskustan eduskuntaryhmä edustaja viljanen
arvoisa puhemies suomalainen ruoka on maailman puhtainta se on maukasta ja edullista sen tulevaisuus on kuitenkin nyt uhattuna maatalouden tuotantokustannusten nousu tuottajahintojen lasku yhdistettynä poikkeuksellisiin sääolosuhteisiin on ajanut tiloja kannattavuuskriisiin yhä useampaa uhkaa tuotannon lopettaminen tilanteen parantamiseksi on tällä vaalikaudella tehty jo paljon esimerkiksi ruuan alkuperämerkintävaatimuksia on laajennettu on perustettu ruokavaltuutetun virasto reiluuttamaan ruokamarkkinoita avattu vientiä uusille markkinoille ja kasattu kriisipaketteja pahimman yli pääsemiseksi pääministeri myös asetti selvitysmies reijo karhisen selvittämään keinoja maatalouden kannattavuuden ja suomalaisen ruuan tulevaisuuden turvaamiseksi selvitysmies on saanut työnsä valmiiksi tänään kysynkin arvon ministeriltä

arvoisa rouva puhemies edustaja viljanen on aivan oikeassa siinä että tilanne ruuantuotannossamme on tukala ja sen ovat kaikki tunnistaneet ja tunnustaneet niin myöskin tässä salissa laidasta laitaan tilanteen eteen on todellakin tehty asioita ja ne nyt tulevat näkymään tässä isossa ketjussa pitkässä ketjussa viiveellä nyt tänään julkistettu raportti tarjoaa tähän myös uusia eväitä se on erinomaisella tavalla otsikoitu uusi alku maatalous on myös tulevaisuuden elinkeino jos reijo karhisen selvitystyötä luonnehtii hyvin lyhyesti hän sanoo tuote on kunnossa markkinat eivät tuote on kunnossa mutta tulonjako markkinoilla ei ja kun tuote on kunnossa niin meillä on mahdollisuus siihen uuteen alkuun ja tästä paperista tästä raportista löytyy lukuisa joukko niitä toimia joita me nyt laitamme vielä tällä vaalikaudella liikkeelle mutta erityisesti seuraava hallitusohjelma on keskeisessä roolissa miten nämä asiat jalalle laitetaan mitä tässä täällä on kymmeniä konkreettisia ehdotuksia ja näiden analysointiin kannustan meitä kaikkia
tähän aihepiiriin on toinen kysymys kokoomuksen eduskuntaryhmä edustaja satonen
arvoisa puhemies tämä karhisen raportti on todellakin merkittävä sehän tavoittelee sitä että maatalouden yrittäjätuloa saadaan nostettua viidelläsadalla miljoonalla eurolla mikä on kannattavuuden kannalta täysin välttämätöntä suomen on tärkeä onnistua myös eu neuvotteluissa

kannattavan maatalouden harjoittaminen on mahdollista jotta laadukasta suomalaista ruokaa voidaan taata suomalaisiin koteihin ja tietysti se on myös huoltovarmuuskysymys karhinen nostaa erityisesti esille ne tilat jotka investoivat ja kehittävät tuotantoaan ja ottavat aidosti yrittäjäriskiä miten voimme myös näissä eu neuvotteluissa ajaa nimenomaan näiden tilojen ja ja näiden viljelijöiden aseman parantamista
arvoisa puhemies keskeistä on se mikä meillä on yhteisen maatalouspolitiikan uudistamisen keskiössä ja sen täytyy olla ruoka se että me tuotamme ruokaa meidän pelloillamme ja meidän kotieläintiloillamme se on se keskeinen asia ja kun se tuote niin kuin äsken todettiin on kunnossa maailman turvallisinta ja puhtainta ruokaa se ansaitsee sen että myös näkymä tuotannon suhteen on vakaa jotta me saamme edustaja satosen mainitsemia uusia investointeja ja uusia yrittäjiä alalle

ja siitä me käymme neuvotteluja ja keskusteluja niin kuin myöskin pääministerin ja maatalousministeriön kesken

lähetekeskusteluun varataan enintään neljäkymmentäviisi minuuttia asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja

arvoisa rouva puhemies viime hallituskaudella asetettiin parlamentaarinen komitea jonka tavoitteena oli laatia ehdotus uudeksi ahvenanmaan itsehallintolaiksi komitean puheenjohtajaksi valittiin presidentti tarja halonen ja siihen kuului edustajia kaikista eduskuntapuolueista ja ahvenanmaan maakuntapäivien puolueista työtä olivat edeltäneet kattavat esityöt entinen kansanedustaja gunnar jansson ja valitettavasti hiljattain poismennyt suurlähettiläs alec aalto olivat laatineet mietinnön oikeusministeriön edustaja toimi komitean pääsihteerinä ja melkein kaikkiin kokouksiin osallistui valtiovarainministeriön virkamiehiä komitean loppumietintö valmistui kesällä kaksituhattaseitsemäntoista ja sen jälkeen hallitus ja maakunnan hallitus jatkoivat esityksen teknistä valmistelutyötä kyseessä on suuri työ edellinen itsehallintolaki hyväksyttiin yhdeksänkymmentä luvun alussa ajatuksena oli että tämä kaikkien aikojen neljäs kokonaisuudistus tulisi voimaan vuonna kaksituhattakaksikymmentäkaksi jolloin ahvenanmaan itsehallinto täyttää sata vuotta ahvenanmaan itsehallintolaki on lex specialis erityislaki jota voidaan muuttaa vain perustuslain säätämisjärjestyksessä ja maakuntapäivien suostumuksella ahvenanmaan itsehallinto on kansainvälinen konstruktio joka tehtiin sata vuotta sitten siitä siitä syystä järjestelmä on tehty siten että sillä on perustuslaillinen suoja se tekee samalla itsehallintolain muuttamisesta hidasta arvoisa puhemies viime syksynä selvisi että kokonaisuudistusta ei ehdittäisi saamaan valmiiksi tällä hallituskaudella hallituksen ja ahvenanmaan maakunnan hallituksen välisissä neuvotteluissa oli vielä liian paljon avoimia kysymyksiä iso osio josta kuitenkin oli saavutettu yhteisymmärrys oli itsehallinnon taloudellisen järjestelmän uudistaminen paitsi että sillä kehitettiin taloudellista itsehallintoa ja se oli yksi kokonaisuudistuksen pääkomponenteista se myös ratkaisi pysyvästi kaikki maakunta ja sote uudistuksesta ahvenanmaan itsehallinnolle ongelmat kun selvisi että tällä hallituskaudella ei tehdä kokonaisuudistusta ehdotin että taloudelliset osiot erotettaisiin kokonaisuudesta koska se ratkaisisi maakunta ja sote liittyvät ongelmat ja asiasta oli jo poliittinen yhteisymmärrys hallitusten välillä lisäksi osa itsehallintolain uudistuksesta olisi jo valmiina kun muiden osioiden valmistelutyö jatkuisi ensi kaudella arvoisa puhemies ehdotus merkitsee uutta talousjärjestelmää ahvenanmaan itsehallinnolle se on nykyistä järjestelmää oikeudenmukaisempi joustavampi ja dynaamisempi ja siinä otetaan huomioon tuleva väestön kehitys

miljoonalla eurolla vuodessa tämä vastaisi ahvenanmaalla nykyisen järjestelmän voimaantulon jälkeen kahdessakymmenessä vuodessa tapahtunutta merkittävää väestönkasvua ahvenanmaan väestönkasvu on ollut kaksi kertaa nopeampaa kuin muualla maassa mutta ahvenanmaan itsehallinnon perusrahoitus ei ole lisääntynyt tämän ehdotuksen mukainen perusrahoituksen korotus on kompromissi valtiovarainministeriö ja maakunnan hallitus ovat eri mieltä siitä tarkoittaako se vai neljäätoista miljoonaa euroa valtiovarainministeriö väittää että luku on neljätoista miljoonaa kun taas maakunnan hallitus väittää että se on kymmenen miljoonaa euroa vuodessa on kuitenkin syytä painottaa että tämä ehdotus laadittiin kokonaisuudistusta varten ei maakunta ja sote uudistusta silmällä pitäen ehdotuksella kuitenkin samalla ratkaistaan pysyvästi maakunta ja sote uudistuksen ahvenanmaan itsehallinnolle aiheuttamat ongelmat arvoisa puhemies ahvenanmaalaiset ovat johdonmukaisesti muistuttaneet siitä että maakunta ja sote uudistuksen toteuttamiseksi alun perin valittuun malliin sisältyy ahvenanmaan itsehallinnon kannalta ongelmallisia kohtia maakunta ja sote uudistus johtaa valtion verotuksen korottamiseen noin kahdellatoista miljardilla eurolla vuodessa samaan aikaan kunnallisveroa pienennetään vastaavasti koska ahvenanmaalaiset maksavat valtionveroa aivan kuten kaikki muutkin suomalaiset muutos vaikuttaa myös ahvenanmaahan mutta uudistuksen sisältö ei kuitenkaan koske ahvenanmaata eikä kunnilta poisteta mitään tehtäviä eli kunnallisveron alentamiselle

nousisi dramaattisesti dramaattisesti ahvenanmaa vähennyksellä ratkaistaan tämä ongelma mutta siitä aiheutuu kuitenkin uusi ongelma itsehallinnolle tämä esitys ratkaisee just tämän ongelman mielestäni ehdotus on hyvä sillä on sekä ahvenanmaan maakunnan hallituksen että ahvenanmaan maakuntapäivien tuki ja se voidaan siten käsitellä nopeasti eduskunnassa

arvoisa puhemies kiittää edustaja löfströmiä erinomaisesta puheenvuorosta ahvenanmaan itsehallintohan on kehittynyt noin sadan vuoden aikana mutta edelleen nähdään ja on nähty erityisesti ahvenanmaan puolella että tätä itsehallintoa tulisi jatkossakin kehittää enemmän joustavaksi nykyistä joustavammaksi paitsi taloudellisten seikkojen osalta mutta myös lainsäädäntövallan osalta tätä varten pohjatyötä tekikin täällä jo mainittu alec aallon työryhmä jossa olivat myös kaikki eduskuntapuolueet edustettuina olin myös itse siellä jäsenenä tämän jälkeen sitten oli tämä parlamentaarinen komitea

taloudellisesti on myönteinen ja edullinen ahvenanmaan maakunnalle silti itse näen että että ei valtakunnan kannata olla kovin kateellinen tästä osasta itse näen hyvänä sen että kannustetaan maakuntaa myös tekemään sellaista elinkeinopolitiikkaa joka lisää niille alueille työllisyyttä ja verotuloja kun katsotaan mitä siellä on tapahtunut niin vaikka väestö on kasvanut ja ehkä se kertoo just siitä että kun väestö on kasvanut niin kyllähän siellä on manner suomeen

arvoisa puhemies se että maakunta ja sote uudistus on ollut ahvenanmaan kannalta ongelmallinen ei voi tulla yllätyksenä ongelmista huomautettiin uudistusehdotuksia koskevan luonnoksen esittelemisen yhteydessä kahdeskymmenesensimmäinen kesäkuuta kaksituhattakuusitoista ahvenanmaalaiset pyysivät saada selvitysmiehen joka voisi etsiä ratkaisuehdotuksia hyvissä ajoin yhdeksästoista joulukuuta kaksituhattakuusitoista kauan ennen uudistusehdotuksen antamista eduskunnalle kirjoitin asiasta kirjeen hallitukselle että löytää ratkaisut

nyt meillä on eduskunnassa tämä lakiesitys mikä ratkaisee kaikki se on hyvä esitys ja kannatan

ahvenanmaahan on aivan upea paikka saimme sen lakivaliokunnan kanssa kesällä vielä todeta kun olimme siellä vieraina edustaja löfströmkin siellä vähän meitä isännöi ja meillä oli siellä oikein hauskaa vierailimme kastelholman linnassa ynnä muuta tämä itsehallinto on on aivan perusteltu ja emme me näistä ole käyneet täällä mitään varsinaista eduskuntakeskustelua ainakaan tällä kaudella kun olen täällä ollut mutta mutta kun kuitenkin on huomattava että täällä harvemmin ahvenanmaan asioista keskustellaan niin niin otan tässä tässä esiin esiin että on myös näitä etuoikeuksia pidän tässä edustaja löfströmille pienen ahvenanmaa kyselytunnin jos haluatte vaikka vastata

te oikein ahvenanmaalla sen perustelette että venäläisetkin saavat ostaa suomesta maata mutta suomalainen ei saa ostaa ahvenanmaalta maata ilman erityistä lupaa ei saa ostaa kesämökkiä ellei se ole sitten asunto osakeyhtiön muotoinen mutta nuo mökit ovat yleensä vähän kalliimpia onko tämä vanha jäänne sellainen mistä ahvenanmaalaiset haluavat pitää kiinni ja jos haluavat niin miksi olisi ihan tervetullutta jos kertoisitte tähän kysymykseen

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö kuusitoista

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa puhemies rikoksesta pitää rangaista sakkojen piiriin kuuluvasta rikollisuudesta ei kuitenkaan suomessa aina rangaista vaan vallitsee rankaisemattomuus siis myymälävarkaat kävelevät suomessa röyhkeästi kauppaan ja poimivat hyllystä mitä tahtovat näin tapahtuu maassamme joka päivä nykyisin poliisin määräämää maksamatonta sakkoa kun ei voida muuttaa vankeudeksi vaan teko jää rankaisemattomaksi jos sakkoa ei makseta samaa käytäntöä aiotaan nyt jatkaa vastoin perussuomalaisten tahtoa korostan tässä kuitenkin että tämä on siis perustuslakivaliokunnan linjaus että poliisin tai syyttäjän määräämää sakkoa ei voida muuttaa vankeudeksi vaan se tulisi tuomioistuimeen jotta voitaisiin sakon muunto toteuttaa perussuomalaisten tahto on siis kuitenkin että järjestelmä muutettaisiin niin että niitä voitaisiin viedä sinne tuomioistuimen päätettäväksi ja siten siten

myös vankeusrangaistuksiksi muuttaa niitä sakkoja tämä hallituksen esitys esitys käsiteltiin lakivaliokunnassa ja perussuomalaiset jättivät mietintöön vastalauseen vastalauseessa painotetaan että meidän mielestämme sakon muuntorangaistusta pitää voida käyttää tapauksissa joissa sakkoa ei saada perittyä nyt tämä järjestelmä syrjii työssäkäyviä kun vain työssäkäyvien pitää maksaa sakkonsa siis sosiaaliturvan varassa elävien varattomien ei tarvitse maksaa eikö tämä ole syrjivää rangaistuspolitiikkaa nyt tämän hallituksen esityksen mukaan rikkomus käsitellään jatkossa tuomioistuimessa jos tekijälle on rikkomusta edeltävän vuoden aikana tehtyjen tekojen perusteella määrätty vähintään kuusi sakkorangaistusta siis miettikää mikä määrä kuusi sakkorangaistusta kuusi rikosta saa suomessa tehdä vuodessa ilman seuraamusta tuo hallituksen esitykseen ja valiokunnan mietintöön kirjattu kuuden sakon raja on kuitenkin jo nykyisin voimassa se on poliisien käsikirjassa ja se on poliisien käytössä sitä sovelletaan jo nykyisin eli sinänsä tämä laki ei tuo nyt oikeustilaan mitään kovin merkittävää muutosta ilmeisesti tarkoituksena on siis vain tältä osin kirjata kirjata olemassa oleva nykytila lakiin ihmettelen kuitenkin että hallituksen mielestä vasta seitsemäs rikos vuodessa osoittaa piittaamattomuutta laista vasta seitsemäs sakko rikoksesta vuoden sisällä voi johtaa siihen että sakko pitää maksaa tai joudut vankilaan perusteluna tälle on jälleen hallitukselta usein kuultu kustannusvaikutukset eli se että ei voida laittaa ihmisiä vankilaan kun vankimäärän kasvu maksaa perussuomalaiset ovat huolissaan tästä fiskaalisesta oikeuspolitiikasta oikeusjärjestelmää pitäisi kehittää ennen kaikkea oikeudenmukaisuuden kautta eikä vain fiskaalisiin perusteisiin keskittyen lisäksi tässä tapauksessa on huomioitava että esityksessä arvioidut kustannukset ovat huomattavasti pienemmät kuin se rahasumma jonka valtio menettää vuosittain arvonlisäverotuloina kaupan alan varkaushävikin takia arvoisa puhemies lainsäädännön tavoitteeksi tulee pidemmällä aikavälillä ottaa että perustuslain vaatimuksia noudattaen kehitetään järjestelmä jossa kaikki sakot menevät tuomioistuimeen vahvistettaviksi siinä tapauksessa että niitä ei makseta tähän hallituksen esitykseen perussuomalaiset esittävät tiukennusta että hallituksen esittämä sakonmuunto aloitettaisiin tämän kuuden sakon sijasta kolmen sakon kohdalla eli esitämme siihen kiristystä kuudesta

arvoisa rouva puhemies tämä sakon muuntorangaistuksen palauttaminen suomeen on osa oikeusministeri antti häkkäsen rangaistuksien kiristämispakettia kokonaisuutta jossa on ryhdytty sanoista tekoihin meille on tullut esityksiä eduskuntaan ja jo päätettykin asioita esimerkiksi lapsiin kohdistuneiden seksuaalirikosten kohdalla uutena lakiin kirjattiin lapsen raiskaus ja ja näin myös tosiasiallisesti nuo rangaistusten alarajat nousivat eli eli rangaistukset tiukkenevat myös tätä kautta pelkkä ylärajan korottaminen ei tällaisia toimenpiteitä mitä ihmiset odottavat olisi saanut aikaan myös ensikertalaisuusmääritelmää on tässä kokonaisuudessa uudistettu kuten myös ehdollisia tiukennettu oheisseuraamuksilla myös vaarallisuusarviointeja

suomessa vuonna kaksituhattakahdeksan kun oikeusministerinä toimi vihreiden tuija brax ja tämän jälkeen myymälävarkaat käyttäytyivät hyvinkin välinpitämättömästi kaupoissa myymälävarkaiden toimintaa kuvattiin jopa röyhkeäksi he tiesivät että he eivät joudu minkäänlaiseen vastuuseen näistä teoistaan ja mitä se tarkoitti kaupan laskussa kaupalle kertyi vuositasolla noin viisisataaviisikymmentä miljoonaa euroa kustannuksia näistä näpistyksistä pienistä varkauksista joita tämän muutoksen jälkeen tehtiin eli yli kymmenen vuoden aikana viisisataaviisikymmentä miljoonaa joka vuosi syntyi kustannuksia kaupalle ja kuka ne maksoi ne maksoi rehelliset tavalliset kaupan asiakkaat maksoivat ne kaupan muiden tuotteiden hinnoissa ja on hyvä että tämä

sakkoja maksa niitä ei saada perittyä niin sakko voidaan muuttaa vanhaan hyvään tapaan vankeudeksi tämä on yleisen oikeustajun mukaista että jokaiselle tulee rangaistus tehdystä rikoksesta ja kukaan ei pääse kuin koira veräjästä

tämä tärkeä ja lainkuuliaisuuden säilyttämisen kannalta keskeinen muuntorangaistuksen palautuksen esitys on nyt eduskunnan päätettävissä hyvä näin perussuomalaiset ovat tätä asiaa jo vuosikaudet ajaneet ja nyt hallitus lähti linjoillemme valitettavasti kuitenkin jo lähetekeskustelussa todetut turhat loivennukset ja vesitykset ovat edelleen mietinnössä mukana perussuomalaisten ryhmän esittämässä pykälävastalauseessa on tätä ongelmaa korjattu kaikkein räikeimmältä osalta eli siltä että vuoden aikana kolme maksamatonta sakkoa riittäisi muuntorangaistukseen kuuden asemasta tämä esitys on kannatettava ja ihmettelen miksi valiokunta ei sitä mietintöönsä hyväksynyt kenties hallituspuolueiden edustajat voisivat kertoa tästä lisää mutta aivan erityisesti ihmettelen kuitenkin sitä mikä on tälle esitykselle hylkäysesityksen laatineiden puolueiden arvopohja nyt kun hallitus on viimein vuosia kestäneen vetkuttelun jälkeen saanut edes tämän esityksen tehtyä niin sitten sekään ei kelpaa onko vihreiden ja vasemmistoliiton mielestä oikein että tavallinen kansalainen joutuu hoitamaan sakkonsa mutta asiansa tarpeeksi pahasti sotkenut vapautuu niistä vastuistaan ja voidaan vaikka sakkolappu repiä poliisin edessä ilman mitään käytännön seuraamuksia tämäkö mielestänne edistää lainkuuliaisuutta

arvoisa puhemies tämän hallituksen esityksen mukaan seitsemään samankaltaiseen sakkorikokseen vuoden sisällä syyllistyvien henkilöiden teot olisi käsiteltävä tuomioistuinmenettelyssä tällöin henkilölle tuomittu sakkorangaistus olisi mahdollista muuntaa vankeudeksi jos sitä ei saada ulosmitatuksi tuomitulta muutosta on perusteltu ennen kaikkea rikosoikeusjärjestelmän uskottavuudella lain kieltojen ja käskyjen noudattamisella sekä yleisellä nämä ovatkin varteenotettavia perusteluita ja haluan muistuttaa siitä että juuri tänäkin päivänä poliisi voi harkintansa mukaan viedä sakot syyttäjälle ja tuomioistuinmenettelyyn poliisin ohjekirjan mukaan toimitaan juuri näin että seitsemäs samankaltaisesta rikoksesta saatu toistuva sakko vietäisiin tuomioistuimeen ja haluan kyllä luottaa tässä tilanteessa suomen poliisiin siinä että sellaiset röyhkeät tilanteet joita esimerkiksi edustaja heinonen edellä kuvasi ovat juuri sellaisia joissa luotan että poliisi harkintansa mukaan sitten

juuri senkin vuoksi että tuomioistuimen olisi lisäksi käsiteltävä sellaisetkin tapaukset joissa sakotettu maksaa sakkonsa joka tapauksessa

maksamattomat sakothan menevät aina perintään joten tämä esitys kohdistuu vain niihin jotka ovat maksukyvyttömiä ja luottotietonsa menettäneitä voidaankin kysyä onko oikein että muuntorangaistus kohdistuu vain maksukyvyttömiin henkilöihin useampi kuin kaksi kolmesta sakkovangista on päihteiden suurkuluttaja ja ja puolet heistä on erityisen vaikeasti päihteistä riippuvaisia sakkovangeilla on suuri tarve terveydenhuoltoon erityisesti päihdekuntoutukseen esityksen ydinperusteluna ja tarkoituksena on edistää rikosoikeusjärjestelmän uskottavuutta lain kieltojen ja käskyjen noudattamista sekä yleistä lainkuuliaisuutta asiantuntijat toteavat että tällä tavoitteella voi perustella mitä hyvänsä rikoslain kovennusta asiantuntijakuulemisessa on nostettu esille kysymyksiä korjaako tarjottu keino tuon uskottavuuden ja onko näin aikaansaatu muutos hintansa arvoinen olisiko sama voitu saada aikaan jollakin toisella toimella ja millaiset olisivat näiden toimien muut edut ja niiden tuottamat kustannukset nämä rikoslain järkevää käyttöä ohjaavat kysymykset on jätetty esittämättä ja vastaukset saamatta asiantuntija arvioissa on todettu esityksen pulmaksi se että rikos esimerkiksi näpistys jonka vakavuus edellyttää lievää sakkorangaistusta johtaakin vankeusrangaistukseen päihdeongelmaiset tekijät suorittavat muuntorangaistuksen vankilassa ja he ovat pääosin syrjäytyneitä ja vakavasti terveysongelmaisia heidän osaltaan on olemassa tarve tukitoimille ja hoidolle arvoisa puhemies jatkan vielä hetken asiantuntijat ovat muun muassa esittäneet että päihdeongelmaisten osalta vankeusrangaistukselle käytössä olevien vaihtoehtoisten rangaistusmuotojen lisäksi tuomioistuimella tulisi olla mahdollisuus määrätä esimerkiksi sopimushoitoseuraamus jos tuomitun terveydellinen ja sosiaalinen tilanne sitä puoltavat se olisi parempi vaihtoehto kuin nyt esitetty laki

arvoisa puhemies täällä on ihan hyvin perusteltu tämän hallituksen esityksen tarpeellisuutta kysymyshän ei viime kädessä ole kukaan meistä sitä varmaan uskoisi että tällä olisi semmoista erityisestävää vaikutusta että näitä rikoksia isossa kuvassa pystyttäisiin tällä säännöksellä estämään vaan kysymys on ennen muuta tämän järjestelmän uskottavuudesta ja yleisestä lainkuuliaisuudesta ei voi olla semmoinen tilanne että jos rikot lakia pieniä rötöksiä teet niin siitä sitten ei seuraa mitään tämähän rapauttaa yleistä uskoa tähän järjestelmään ja sen takia on tärkeää että palautetaan tämä rikoslakiin kun katson tätä lakivaliokunnan mietintöä niin huomaan että täällä on tehty pieniä muutoksia hallituksen esitykseen ne ovat hieman kiristäviä siellä on on laskettu

päiväsakkojen määrää kahdestakymmenestä kuuteentoista jotka mahdollistaisivat muuntorangaistuksen minimissäänhän olisi neljä päivää enintään neljäkymmentä päivää

ihan perusteltua ja se on hyvin perusteltu tässä lakivaliokunnan mietinnössä täällä käy ilmi myös sama seikka joka oli hallituksen esityksessä että on tosi että useinhan nämä henkilöt jotka joutuisivat muuntorangaistuksen kohteeksi todella ovat ehkä päihdeongelmaisia joka tapauksessa varattomia sen takia että ei ole saatu perittyä niitä sakkoja edes ulosotossa mutta ei tämä kuitenkaan minusta vähennä sitä merkitystä vaan kyllä yleisen lainkuuliaisuuden takia tämä esitys on järkevä ja hyvä ei voi niinkään olla että jos olet pienituloinen niin lakia noudattaa tällä hetkellähän tilanne on käytännössä vähän sen tyyppiseen johtanut totta kai me edellytämme että kaikki lakia noudattaisivat mutta jos siitä ei mitään seuraa niin silloin se johtaa tavallaan semmoiseen käsitykseen kansalaisten näkökulmasta ettei olekaan mitään seuraamusta vaikka teetkin paljon pieniä rötöksiä silti pitää tunnustaa että tämä esitetty muutos ei ollenkaan vähennä tarvetta kohdistaa päihdehuollon ja sosiaalipuolen toimenpiteitä näihin henkilöihin jotka ovat näihin syyllistyneet

heitä että he pääsisivät irti siitä me tiedämme että eihän vankila ketään auta sinänsä vaan tarvitaan tähän ohelle erityisesti toimenpiteitä joilla me pystyisimme puuttumaan siihen että tämäntyyppinen toiminta voisi voisi loppua ja saataisiin myös mahdollisesti tarvittavia sosiaali ja terveydenhuollon palveluita näille henkilöille kokonaisuutena hallituksen esitys ja lakivaliokunnan mietintö on mielestäni hyvä ja perusteltu

arvoisa puhemies kokoomuksen populismilla ei ole näköjään mitään rajaa tämä hallituksen esitys ei ota käyttöön mitään uutta sakon muuntoa tämä hallituksen esitys ei muuta nykytilaa nykytilassa poliisin käsikirjassa on tämä sama kuuden sakon raja jonka jälkeen ne viedään tuomioistuimeen ja ovat muuntokelpoisia ja tätä rajaa ei tässä itse asiassa kokoomuksen stubbin hallituksen aikainen aiempi linja oli puolta tiukempi kuin tämä oikeusministeri häkkäsen linja en en tiedä millä hallituspuolueen edustajat tämän nyt sitten oikein perustelevat mutta ne perustelut joita itse olen kuullut ovat ihan täyttä populismia ja niissä annetaan väärää tietoa että sakonmuunto nyt otettaisiin jotenkin käyttöön kyllä se on nykylainkin mukaan ihan olemassa

muistan hyvin sen joulukuun alun vuonna kaksituhattakuusi kun täällä silloisen hallituksen esitystä käsiteltiin jolloin tästä muuntorangaistuksesta kokonaan tai ainakin suurelta osin luovuttiin siitä käytiin silloin vilkas keskustelu ja muun muassa bensiinikauppiaat olivat hyvin voimakkaasti vastaan sitä muutosta ja varoittivat että siitä tulee huonoja seurauksia kun kun välinpitämättömyyttä ruokitaan sillä tavalla se oli vanhasen ensimmäinen hallitus jonka aikana se siis tehtiin näin kuitenkin tapahtui

bensiinikauppiaitten osalta taisi käydä niin että he panivat mittarit sellaisiksi että siellä on se enimmäiseuromäärä rajoittamassa ettei voi ihan mahdottomia ottaa mutta toisaalta kuitenkin

sakkojen osalta jäi perintä usein suorittamatta ja rangaistuksia ei näistä tullut olisi nyt tietysti odottanut niin kuin tässä edustaja tavio perustellusti sanoi että tähän tehtäisiin sellainen muutos että se olisi todellinen ja parantaisi sitä yhteiskuntamoraalia tältäkin osin vaikka tiedämme että vankila ei ketään paranna eikä eikä ole mikään hyvä ratkaisu monissakaan tapauksissa kuitenkin ilman rangaistuksiakin pääseminen on vahingollista koko yhteiskunnan kannalta

arvoisa rouva puhemies jatkan tuosta mistä edustaja kankaanniemi puhui näistä bensavarkauksista semmoinen yleinen oikeustaju on kansalaisilla kuitenkin ja eivät he hyväksy tätä jos minä teen konnuuden mutta kun asiantuntijat ovat antaneet lausuntoja ja kaikkia niin ovatko asiantuntijat nyt perehtyneet siihen yrittäjän arkeen tapasin tässä toissa syksynä erään bensayrittäjän siellä juuri oli käynyt bensavaras ja hän sanoi että kahden päivän kate meni tuossa tankkauksessa se vaan lähti pois ja kuusi kertaa bensavaras saa tehdä sen että tuo sama käy siellä vakituisesti tankkaamassa ja se menee hänen piikkiin minä en kyllä tämmöistä hommaa ymmärrä että näille ei saa minkäänlaista kuria ja oliko se nyt ilta sanomissa se juttu siitä kun yrittäjä julkaisi kamerakuvat julkisuuteen tällaisesta varkaudesta niin yrittäjä sai tuomion ja kyllä ne sakot joutuu valitettavasti maksamaan siinä ei ole vaihtoehtoja tai ne menevät perintään ja ne otetaan kyllä pois

minä en ymmärrä tuommoista hommaa että täällä nyt puhutaan että joku on muka muuttunut kuusi kertaa vuodessa voi käydä auton tankkaamassa yrittäjän piikkiin ihan vapaasti seuraavana vuonna aloittaa taas uudestaan ei siinä sen kummempaa ole ja kun muuntorangaistusta ei ole niin jatkaa vaan hommaa vielä sen verran poliisin toiminnasta tästä ei ole kauan aikaa että kun huoltamolla kävi varkaita niin yrittäjä ampui ilmaan ja tietysti poliisit tulivat tutkimaan sitä ja kun he etsivät niitä hylsyjä sieltä maasta niin yrittäjä sanoi että alkakaa nyt jo etsimään niitä varkaitakin kyllä niitä hylsyjä siinä maassa on ja minäkin voin ne kerätä teille
arvoisa

siitä ehdottomasti edustaja hakkaraisen kanssa samaa mieltä että eihän se käy mitenkään laatuun että bensavarkaasta julkisuudessa raportoinut kauppias on yhteiskunnan mielestä suurempi rikollinen kuin se bensavaras se vain ei ole oikein ja on myös niin että lain rikkomisella tulee olla seuraamukset johan vaalirahakohukin lähti aikanaan liikkeelle siitä että keskustan kansanedustaja ilmoitti julkisuudessa että lakia voi jättää noudattamatta koska lain noudattamatta jättämisellä ei ole seurauksia tämä vain ei oikeusvaltiossa käy mutta kun pyysin hallituspuolueiden edustajia kertomaan miksi lain rajana olisi kuusi eikä kolme sakkoa niin paradoksaalista kyllä sain asiaan vastauksen lähinnä edustaja karimäen puheesta jo nyt poliisin käytäntö useissa tapauksissa noudattaa sitä mitä tässä laissa nyt säädetään aidosti tämä kokoomuksen suuresti hehkuttama laki ei siis juurikaan muuta mitään

arvoisa puhemies minusta tämä on hyvä ja rehellinen keskustelu haluan kiittää edustaja taviota siitä että hän toi esille sen että itse asiassa tässä sakon muuntoa ei millään tavalla palauteta että nyt tälläkin hetkellä toimitaan näin poliisin ohjekirjan mukaan edustaja lohi käytti myös hyvän rakentavan puheenvuoron siitä että tällaiset sarjanäpistelijät jotka ovat päihdeongelmaisia ovat päihdehuollon tarpeessa toivon että jatkossa pohditaan vaihtoehtoisia ratkaisuja suorittaa tätä sakon muuntoa kuten esimerkiksi tätä sopimushoitoseuraamusta mitä tässä kahden puolueen vastalauseessa ehdotetaan on aivan päivänselvä että tässä maassa tulee kaikkien saada oikeutta kauppiaiden ja yrittäjien puolella olen olen totta kai sellaisissa tilanteissa he kokevat että ovat voimattomia jatkuvan varastelun tai näpistelyn edessä juuri siksi minusta onkin tärkeää että poliisin ohjekirjassa neuvotaan miten näissä tilanteissa tulee toimia ja poliisilla on sitten harkinta viedä asiat eteenpäin syyttäjälle ja syyttäjä voi tehdä syyttämispäätöksen ja ja sillä tavalla kaikkein räikeimpiin epäkohtiin voidaan puuttua mutta samalla toisaalta peräänkuulutan sitä että aidosti maksukyvyttömiä yhteiskunnan turvaverkoston ulkopuolelle täysin pudonneita

kun oli mahdollista tähän sakon muuntoon puuttua varmaan muistatte me poliisikansanedustajina tuotiin tätä asiaa monta kertaa esille mitä teitte ette tehneet mitään ja nytten tässä sentään tekevät jotain asialle kiristävät käytäntö osoittaa me poliisit tiedämme että monta kertaa niitä ihmisiä jotka syyllistyvät monta kertaa useasti lyhyenkin ajan sisällä näihin rikoksiin toki myönnän sen että tämä ei ihan täysin vastaa sitä mitä mitä kentällä mutta on tämä sentään parannusta parannusta siihen mihin te kykenitte silloin kun te olitte hallitusvastuussa ette tehneet mitään

arvoisa puhemies edustaja ruoho tässä puhuu kyllä totta totta näin että kyllä tässä on vähän niin kuin mieli muuttunut ja ja nyt sitten ehkä viisaus on perussuomalaisillakin lisääntynyt sen jälkeen kun he jättivät hallituksen totta kai silloinkin näitä yritettiin haluaisin oikeastaan edustaja karimäelle todeta kuitenkin että kuulosti siltä että te olette tavallaan hyvin pitkälle samaa mieltä tämän esityksen kanssa mutta olette kuitenkin jättänyt tähän vastalauseen ja esitätte että tämä pitäisi hylätä minusta tämä kuulostaa vähän erikoiselta henkilökohtaisesti on tunnustettava että ymmärrän hyvin ne perusteet mitä täällä on käytetty näitten pientenkin pientenkin rikosten

saamiseksi tai rikollisten jotka niitä tekevät sehän on totta näin mutta kyllä yhteiskunnassa pitää katsoa myös kokonaisarviota mikä on järkevää kokonaisuuden kannalta ja myös resurssien käytön kannalta jos me ohjaamme poliisien resursseja liikaa aivan pieniin rikoksiin niin sitten näihin merkittävimpiin ja vakavampiin rikoksiin ei riitä meillä on kuitenkin rajalliset taloudelliset voimavarat poliisin voimavaroja on tällä kaudella lisätty ja mekin olemme esittäneet että myös ensi kaudella pitää merkittävästi lisätä toivottavasti näin käy mutta kaikella on rajansa ja kun muistamme myös vaihtoehtobudjettianne ja keskustelua täällä missä olette esittäneet että turvapaikanhakijatkin pitäisi panna selleihin niin sehän jos joku on järjetöntä resurssien hukkaamista eli ymmärrän kyllä että nyt on tehty tämmöinen esitys tämä ei ehkä mene niin pitkälle kuin olisi monen meidänkin mielestä järkevää mutta näissä joudutaan tekemään kompromisseja tämä on selvä edistysaskel ja järkevä sellainen
arvoisa rouva puhemies ensin totean että viides joulukuuta kaksituhattakuusi äänestimme tästä ja äänestin silloin sitä huonoa esitystä vastaan eli hylkäyksen puolesta mutta enemmistö johon taisi kyllä kokoomuskin silloin oppositiosta kuulua äänesti sen lain puolesta silloin mentiin väärille raiteille edustaja ruoho ottakaa nyt ihan rauhallisesti te olitte perussuomalaisten eduskuntaryhmän jäsen keväästä kaksituhattaviisitoista kesäkuuhun kesäkuuhun kaksituhattaseitsemäntoista ja te poliisikoulutuksen saaneena olisitte tässä asiassa voinut olla paljon paljon aktiivisempi kuin mitä silloin silloin ryhmässä olitte muistan tuon ajan kuitenkin vielä vaikka muisti välillä vähän harhaileekin ja nyt te edustaja ruoho olette kokoomuksen eduskuntaryhmän jäsen kokoomuksella on nyt oikeusministeri miksi te ette hoitanut niin että tämä esitys olisi parempi ja vastaisi edes teidän tavoitettanne meidän tavoitettamme se ei todellakaan vastaa koska tämä ei ole niin niin kuin me olisimme halunneet mutta hallituksessa kokoomuksella on aika vahva asema ja sitä valtaa olisi tietysti

tarkalleen ottaen ei ole kyllä olemassa poliisikansanedustajia niin kuin ei ole olemassa myöskään järjestelmäasiantuntijakansanedustajia vaan täällä on ihan samanlaisia kansanedustajia jotka ovat kaikki kansanedustajia ja kyllä poliisillakin on petraamista tuossa omassa lain noudattamisessaan sen verran poliisin ylintä johtoa on tälläkin hetkellä leivättömän pöydän ääressä oikeussalissa mutta mitä tulee tähän muuntorangaistukseen niin perussuomalaiset ovat tuoneet tuoneet asiaa koko ajan esille ja pyrkineet sitä hallituksen ohjelmaan tuomaan miksi se ei edistynyt aiemmin tällä kaudella sitä sopii kysyä esimerkiksi aikanaan oikeusministerinä toimineelta ministeri lindströmiltä ja myöskin ministeri häkkäseltä miksi se tulee esille vasta nyt tässä vaalien

arvoisa puhemies edustaja lohi tosiaan totesi ja havaitsi sen että ajatuksemme eivät todellakaan ole kovinkaan kaukana toisistaan ja jos luette huolella tämän valiokunnan mietinnön jossa enemmistö kuitenkin puoltaa esitystä niin tämä on hyvin kriittinen ja tuo esiin asiantuntijoiden esittämiä havaintoja puutteita ja ja ongelmia tässä esityksessä yksi tosiasia on se että kukaanhan ei ole kyseenalaistanut sitä että nyt poliisilla on valta menetellä niin että seitsemäs toistuva sakko tuodaan tuomioistuinmenettelyyn ja ja sitä kautta tuomioistuinten arvioitavaksi myös tässä lakivaliokunnan mietinnössä pohditaan hyvinkin pitkälle vaihtoehtoisia seuraamuksia päihdehuollon tukitoimia valiokunta painottaa niiden merkitystä ja ja myös sitä että jo vuosia on etsitty sellaisiin tilanteisiin joissa jatkuvasti näpistelyihin

ja päihdeongelmaisille henkilöille voitaisiin luoda jonkinlainen toisen tyyppinen järjestelmä jolla voidaan puuttua siihen heidän tilanteeseensa ja toki myös siihen jatkuvaan näpistelyyn keskeistä on toki se että oikeusvaltiossa laki ja oikeus ja ja kohtuus toteutuvat nythän

kaikille uhreille jotka tarvitsevat nopeaa oikeutta ja oikeusturvaa asiansa edistämiseksi

vastata kollegoille tässä näin minä toin asiaa useinkin esille ryhmässä muistan sen varsin hyvin sen takia koska minun entinen maajoukkuekaverini joka on kauppias antoi minulle yksityiskohtaista tietoa siitä miten se vaikuttaa elinkeinoon kun on näitä näppäreitä ja ja ei pystytä sakon muuntoja käyttämään että varmasti toin sen esille mutta täytyy sanoa että sitten meillä on monia muita asioita mitä vain hallituksessa pystyy edistämään maastakarkoitusprosessin nopeuttaminen itse olen tehnyt maastakarkoitusesityksiä ja työkseni sitä työtä se oli tarpeen ja se saatiin jo hallitusohjelmaan ja mitä se on se on nytten voimassa maahantulokiellon

rikoslain seitsemäntoista luvun muuttamiseksi tein lakialoitteen kahdeskymmenesyhdeksäs kolmatta kaksituhattaseitsemäntoista

tänään yllätys yllätys on edustaja kankaanniemellä aivan samalla otsikolla otsikolla lakialoite käsittelyssä mutta voin kertoa sinulle sellaisen iloisen asian että tämä on tämän vuoden alusta tullut jo voimaan

mäkelä tuolla tuolla erittäin kummallisesti otti esimerkkejä siitä että jotkut poliisit ovat käräjillä ja jotkut vankilassa sehän osoittaa vain sitä että meidän oikeusjärjestelmä toimii täällä yksikään ei ole lain yläpuolella eivät ole lainsäätäjät eivät ole myöskään lain täytäntöönpanijat

arvoisa puhemies edustaja ruoho te perussuomalaisten edustajana ollessanne moititte usein kovin sanoin kokoomuksen politiikkaa nyt kokoomuksen edustajana taas te moititte näköjään kovin sanoin senaikaista perussuomalaisten politiikkaa jolloin omien sanojenne mukaan hoiditte itse tätä asiaa perussuomalaisissa eli moititte siis suoraan itseänne sitä ette kuitenkaan kertoneet että jos kerran pidätte tätä hallituksen esitystä liian löysänä kuten mekin pidämme ja mitä se on ja jopa stubbin hallituksessa linja oli kokoomuksella huomattavasti kireämpi niin miksette te sitten kannata tätä perussuomalaisten tiukempaa esitystä onko esittäjä tässä nyt teille sitten väärä arvoisa puhemies kun tätä keskustelua kuuntelee niin isossa kuvassa näyttää että kaikki ovat suurin piirtein samaa mieltä tästä asiasta kaikki tosiasiassa kannattavat tätä osa toteaa että no tämähän on aika lähellä nykykäytäntöä

eikö tämä siis kannattaisi nyt yksimielisesti hyväksyä ja katsoa sitten seuraavalla kaudella onko tarvetta tehdä joitain toisia muutoksia jätetään erimielisyydet isompiin asioihin tässä menee hyvä riitely hukkaan pikkuasiassa kun ollaan kaikki samaa mieltä

edustaja taviolle täytyy vastata että sanoin että puolueena perussuomalaiset antoivat periksi kokoomukselle voitte nostaa sitten muita asioita mitä minä en ainakaan tiedä onko tullut muistelen että hallintarekisterikysymys oli semmoinen jossa poliisikansanedustajat olimme siellä edustaja kulmala nyökkäilee ja ja muistaa hyvin kuinka te perussuomalaiset silloin minun puoluetoverini

on erittäin hyvä että tämä sakon muuntorangaistusasia nyt vihdoin tulee täältä läpi ja kiitokset siitä oikeusministeri häkkäselle ja tietysti valiokunnalle joka tämän asian on käsitellyt ja eteenpäin vienyt kun tätä sakon muuntorangaistusta ei vähään aikaan ole ollut niin voin sanoa että sillä on ollut kyllä demoralisoiva vaikutus siis se on kyllä erittäin huono viesti jos henkilölle joka on menettänyt kaikki luottotietonsa varastamisesta ei seuraa minkäänlaista rangaistusta se on äärimmäisen huono viesti kun tästä esimerkiksi pienyrittäjien kanssa niin yksi huoltoasemayrittäjä kuvasi hyvin tilannetta että kun hänellä maaseudulla minun kotikunnassani on sellainen bensa asema jossa voi yhdestä mittarista tankata myös ilman että siinä on automaatti eli saa tankata ja sitten maksetaan huoltoasemaan

ne jotka ovat kaikkein härskeimpiä tankkaavat niin he morjestavat turvakameraan samanaikaisesti eli se kuvaa sitä mikä on asenne asenne siihen

nyt palautetaan se että kun useamman kerran syyllistyy tällaiseen tekoon ja saa sitä sakot niin sitten se myöskin muunnetaan vankeudeksi tämä on

tärkeä tärkeä asia ja antaa ennen kaikkea sen moraalisen viestin että rikoksesta pitää aina seurata rangaistus tämä on erittäin hyvä asia ja hienoa että se nyt saadaan vihdoinkin eteenpäin

tahdon edustaja satoselle selventää että näinhän ne bensavarkaat tulevat jatkossakin tankkaamaan siellä härskisti morjestamaan kameraan yrittäjiä niitä sakon muuntoja ei tämän uuden lain mukaan tulla tekemään yhtään sen enempää kuin voimassa olevan nykyisen lain mukaankaan nykyisen lain mukaan poliisin käsikirjassa on että vuoden sisällä kuuden annetun sakon jälkeen ruvetaan ruvetaan sitten viemään niitä tuomioistuimeen ja muuntamaan sakkoja ja

tätä poliisin käsikirjan ohjetta sovelletaan jo tällä hetkellä eli näin ollen tämä hallituksen esitys ei tuo mitään muutosta tähän nykytilaan noista kovista puheistanne huolimatta tilanne ei siis muutu vaan kuten edustaja hakkarainen tuossa aiemmin kuvaili niin hyvin härskisti kuusi kertaa joka vuosi vähintään kuinka monta kertaa siitä sitten jää todellisuudessa kiinni voi käydä näitä varkauksia ja näpistyksiä tekemässä me perussuomalaiset sen sijaan olemme esittäneet täällä tiukempaa linjaa ja tiukempaa linjaa myös kokoomus kannatti aikoinaan silloin nimittäin kun stubbin hallitus kaksituhattaneljätoista antoi tästä hallituksen siinäkin oli paljon tiukempi linja ja sen tulisi olla vähintään se vähimmäismäärä mitä tälle tälle sakon muunnolle tehdään joten miksette te edustaja satonen kannattaisi perussuomalaisten tiukempaa linjaa miksi te sallitte kuusi rankaisematonta

se että se tänne lakiin kirjataan on todella tärkeä asia lähtökohtana minulle sopii toki että tämä rangaistuskäytäntö voi olla tiukempikin mutta mutta se on äärimmäisen tärkeätä että se on tänne kirjattu ja nyt se on täällä eikä vain missään missään poliisin omissa ikään kuin toimintaohjeissa kyllä tämä on merkittävä ratkaisu ja ja onneksi voi näin sanoa tämä hallitus tarttui tähän asiaan sen jälkeen kun antti häkkäsestä tuli oikeusministeri silloin kun hallitusohjelmaneuvotteluja käytiin tämä asia ei edennyt vaikka edustaja tavio ja

muuttaa vankeudeksi se on hyvä jos nyt on keskustelu menossa siihen suuntaan että keskustellaan vain siitä kuinka nopeasti se pitäisi muuttaa ja missä on se kynnys jolla se muutetaan eikä keskustella enää siitä että että olisi väärin että ylipäätään muutetaan näitä sakkoja vankeudeksi

arvoisa puhemies tässä meillä on tosiaan myös onneksi yhteistä maaperää koska mehän emme ole esittämässä tämän hallituksen esityksen hylkäystä toisin kuin vihervasemmisto on yhä esittämässä vihervasemmistohan ei halua että että sakon muuntoa tehdään ollenkaan siihen siihen tietenkin näin jälkiviisastellen on on vaikea itsenikään antaa vastausta miksi silloinen työ ja oikeusministeri jari lindström ei tätä jo tuonut ja miksei tuonut sitä astetta tiukempana kuin kuin oikeusministeri häkkänen tämä on asia mitä mitä varmaan monessa kohtaa olen joutunut itseltäni kysymään ja ehkä edustaja ruohokin on joutunut kysymään siinä ryhmässä toimineena nykyinen sinisten sinisten ministeri lindström joka kuitenkin kannattaa kuolemanrangaistusta ja on sillä tavalla kovan rangaistuspolitiikan ei silloin tuonut jo aikaisemmin tätä kunnollista esitystä koska nyt joudutaan ikään kuin tyytymään tällaiseen populisti oikeusministerin aika loivennettuun linjaan joka on aika vesitetty vesitetty ratkaisu jopa siitä stubbin aikaisesta ratkaisusta mutta mukava kuulla että te edustaja satonen järkimiehenä kannatatte tätä perussuomalaisten jopa kireämpää linjaa kolmehan olisi aika kireä ei sekään mikään huippukireä linja ole mutta puolta kireämpi kuin tämä hallituksen linja se on valitettavaa että teillä kokoomuksessa on nyt sitten niin tiukka ryhmäkuri että ette voi tätä esitystämme tuon enempää tukea mutta otamme tämänkin tuen osoituksen lämpimästi vastaan

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö viisitoista

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa puhemies tässä esityksessä on siis kysymys ylioppilastutkinnon uudistamisesta esitys on osa hallituksen laajempaa lukiokoulutuksen kehittämiseen tähtäävää suunnitelmaa tavoitteena on säilyttää ylioppilastutkinto jatkossakin yleissivistävänä ja jatko opintokelpoisuuden takaavana tutkintona ylioppilastutkintoa suorittavan kokelaan olisi suoritettava nykyisen neljän sijaan viisi koetta joihin sisältyvät äidinkielessä ja kirjallisuudessa järjestettävä koe sekä kokelaan valinnan mukaan vähintään kolme koetta ryhmässä johon kuuluvat matematiikassa toisessa kotimaisessa kielessä vieraassa kielessä ja reaaliaineissa järjestettävä koe viidennen aineen opiskelija voi valita itse samalla ylioppilastutkinnon kokeisiin ilmoittautumiseen liittyviä menettelyjä joustavoitettaisiin taustalla on tietysti tuo korkeakoulujen pääsykoeuudistus sivistysvaliokunta pitää hallituksen esitystä yleisesti kannatettavana mietinnössä olemme kuitenkin kiinnittäneet huomiota kolmeen asiaan ylioppilastutkinnon rakenteeseen lukiodiplomeihin ja englanninkieliseen ylioppilastutkintoon sen osalta esitämme myös muutoksia hallituksen lisäksi esitämme kolmea lausumaa toinen osa tuota hallituksen esitystähän oli englanninkielisen ylioppilastutkinnon mahdollistaminen tässä olisi ollut perusteluita koulutusviennin näkökulmasta mutta koska esityksen perustuslainmukaisuudesta heräsi valiokunnassa kysymys päätimme esittää kyseisten pykälien poistamista esityksestä kokonaan valiokunnan arvio oli että perustuslakivaliokunta ei välttämättä olisi ehtinyt asiaa käsittelemään tästä asiasta valiokunta esittää lausumaa tuon lausuman mukaisesti hallitus harkitsee uuden esityksen tekemistä englanninkielisen ylioppilastutkinnon järjestämisen ja suorittamisen mahdollistamiseksi esityksessä tulee ottaa huomioon kansalliskielten asema ja perustuslain vaatimukset ylioppilastutkinnon rakenne on pääosin kannatettava viisi kirjoitettua ainetta tukee korkeakouluihin hakeutumista ja on linjassa tehtyjen pääsykoeuudistusten kanssa suurin osa opiskelijoista suorittaa jo tällä hetkellä vähintään viisi ainetta asiantuntijakuulemisissa on kuitenkin herännyt huoli erityisesti kaksoistutkintojen ja aikuisopiskelijoiden tilanteesta asia on tärkeä tämän pohjalta esitämme lausumaa

ja arvioi miten ylioppilastutkinnon uusi rakenne vaikuttaa lukio opintojen ja ylioppilastutkinnon suorittamiseen ottaen erityisesti huomioon kahta tutkintoa suorittavat opiskelijat ja aikuisopiskelijat ja antaa siitä sivistysvaliokunnalle selvityksen kun uudistuksen toimeenpanosta on saatavissa seurantatietoa riittävästi hallituksen esityksessä ei oteta kantaa lukiodiplomeihin valiokunta kuitenkin katsoo että taito ja taideaineille ominaiset tiedon tuottamisen tavat tulee nähdä uudistuneessa lukiokoulutuksessa yhdenvertaisina nykyisin ylioppilastutkintoon sisältyvien oppiaineiden tiedon tuottamisen kanssa

arvoisa puhemies olemme tosiaan esittäneet vastalausetta

esitys on ristiriidassa sen kanssa että tavoitteena on lisätä lukion suorittaneiden määrää sekä yo tutkinnon suorittamista lukiossa opiskelee erilaisista taustoista tulevia opiskelijoita joilla on oppimisvaikeuksia tai muun tuen tarve näiden opiskelijoiden lukion ja ylioppilastutkinnon suorittaminen tämän esityksen seurauksena vaikeutuu tutkinnon rakenne lisää tutkinnon kuormittavuutta ja voidaan ennakoida että lukio opintojen keskeyttäminen lisääntyy samoin kuin niiden määrä jotka eivät kykene tutkintoa hyväksytysti suorittamaan lisäksi aikuisopiskelijoiden sekä kaksoistutkinnon suorittavien asema heikkenee tutkintoon sisältyvän valinnaisuuden vähentyessä on selvää että koulutuksesta putoavien määrä lisää syrjäytymistä näihin ongelmiin ovat kiinnittäneet huomiota useat lausunnonantajat toisen asteen koulutusjärjestelmää tulee tarkastella kokonaisuutena nyt tehty esitys ylioppilastutkintoon kuuluvien kokeiden määrästä on ristiriidassa ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteiden kanssa ammatillisen koulutuksen reformin keskeinen ajatus on ollut lisätä opiskelijan mahdollisuuksia koota yksilöllisesti hänelle soveltuva tutkinto jolla hän pystyy saavuttamaan omien tavoitteiden mukaisen ja edellyttämän osaamisen kaksoistutkinto ja muuten lukiokoulutukseen kuuluvien opintojen kautta hankittu osaaminen on ollut ja tulee jatkossakin olemaan keskeisessä roolissa niiden ammatillista ammatillista suorittavien opiskelijoiden kohdalla jotka ovat asettaneet tavoitteekseen esimerkiksi korkeakouluopinnot ammatillisissa oppilaitoksissa kaksoistutkintoa suorittavan opiskelijan opintoja pyritään nykyisin vauhdittamaan esimerkiksi niin että ammatilliseen perustutkintoon sisältyvien yhteisten aineiden opinnot voi korvata lukion vastaavilla aineilla viidennen ylioppilaskokeen suorittamisen edellyttämiä edellyttämiä lukio opintoja ei olisi kuitenkaan mahdollista tunnustaa osaksi opiskelijan ammatillista perustutkintoa näin ollen uudistus pidentäisi kaksoistutkinnon opintoaikoja ja lisäisi koulutuksen järjestäjien kustannuksia todennäköisesti yhä harvempi oppilas tuon kaksoistutkinnon suorittaisi tänään tapasin tapasin kaksoistutkintoa suorittavia nuoria ja he pitivät tätä uudistusta valitettavana ylioppilastutkinnon rakenteen muutos ei ole tarpeellinen sillä meneillään oleva korkeakoulujen opiskelijavalintauudistus kannustaa kokelaita suorittamaan esityksen tavoitteen mukaiset viisi koetta muutoksen hyödyt olisivat siis minimaaliset verrattuna sen aiheuttamiin haittoihin kaksoistutkinnon suorittajille aikuislukiolaisille ja oppimisvaikeuksista kärsiville opiskelijoille uudistus pidentäisi kahden tutkinnon suorittajien opintoaikoja jo nykyisellä lukion kurssimäärällä ja neljällä suoritettavalla kokeella on osalla opiskelijoista vaikeuksia suorittaa tutkinto kolmessa vuodessa pääsääntöisesti opiskelijat saavat ammatillisen tutkinnon suoritettua kolmessa vuodessa tai jopa sen alle mutta ylioppilastutkinto jäisi vielä kesken tällä voisi olla vaikutuksia myös ammatillisen koulutuksen järjestäjien rahoitukseen tarvetta rakenteen uudistamiseen ei ole myöskään siksi että uusi lukiolaki jo pitää sisällään kaikki tarvittavat elementit opiskelijoiden laaja alaisen ja monipuolisen osaamisen ja vahvemman yleissivistyksen kehittämiseen tulevaisuudessa koulutusjärjestelmän kehittämisessä suuntana on ollut elinikäisen oppimisen polkujen edistäminen työn ja teknologisen muutoksen aikana tämä on korostetun tärkeää kaksoistutkinnon suorittaneet työllistyvät hyvin osa valmistuneista hakee ammattikorkeakouluun tai yliopistoon jatko opiskelijaksi jos nuori haluaa suorittaa kahden tutkinnon opinnot tätä pitäisi pyrkiä edistämään kaikin mahdollisin keinoin eikä vaikeuttaa sitä ehdotettu ylioppilastutkinnon rakenteen muutos uhkaa kuitenkin romuttaa kaksoistutkinnon aikuislukioiden tutkinnon suorittajat kuuluvat pääosin siihen kahdenkymmenen prosentin ryhmään maamme kokelaista jotka suorittavat tutkinnossaan vain nykyiset neljä pakollista koetta kuudesta aikuislukiosta kerätyn epävirallisen datan perusteella opiskelijat tekevät keskimäärin noin neljä kolme koetta tutkintoa kohden monille heistä viides pakollinen aine voi olla se ratkaiseva ylimäärinen kuorma joka aiheuttaa opintojen keskeytymisen tutkinnon rakenteen uudistaminen esitetyllä tavalla tuottaa lukiouudistuksen tavoitteiden vastaisesti juuri sen mitä uudistuksella pyrittiin välttämään lukion oppimäärän ja tutkinnon suorittamisen vaikeutumisen tai jopa opintojen keskeytymisen tämä on erityisen lyhytnäköistä tänä päivänä kun kaikin tavoin yritämme saada aikaan sen että jokainen suomalainen nuori suorittaa vähintään toisen asteen tutkinnon tämä lyö tuota tavoitetta korvalle arvoisa puhemies esitän vastalauseen mukaisen pykälämuutosehdotuksen

arvoisa herra puhemies kokonaisuudessaan tämä esitys on meidän mielestämme kannatettava on useitakin tällaisia ehkä nimenomaan sen opiskelijan ja kokeen suorittajan käytännön arkea helpottavia tekijöitä liittyen kokeisiin ilmoittautumiseen ja siellä tehtäviin valintoihin tutkinnon suoritusaikaan ja siirtää yksittäisiä kokeita ikään kuin myöhemmäksi niin että ne kuitenkin pysyvät osana sitä koko tutkintoa nämä ovat tärkeitä osia niin kuin tässä aikaisemmissa puheenvuoroissa kävi ilmi varmastikin tämä viiden kokeen vaatimus on se mikä on kaikista eniten herättänyt keskustelua valiokunnassa siitä puhuttiin paljon omassa ryhmässäni keskusteltiin siitä hyvin pitkään nähdään että se ei ole helppo tai mustavalkoinen asia

lasten ja nuorten jaksamiseen ja mielenterveyteen liittyvät kysymykset ovat eri tavoin nousseet esiin ne ovat totta kai laajasti sellaisia joita täytyy tukea ja koko ajan täytyy tehdä töitä sen eteen että kattavat palvelut on saatavilla mutta omassa ryhmässäni kuitenkin lopulta suhteessa tähän esitykseen kallistuttiin siihen että ollaan myöskin valmiit tukemaan tätä viiden kokeen velvoitetta nimenomaan sen laajan yleissivistyksen näkökulmasta sillä oli meidän keskustelussamme paljon painoarvoa vielä näistä lausumista sen verran että on tosi hienoa ja tärkeätä että myöskin tämä lukiodiplomi on nyt nostettu esiin että saataisiin se yhdenvertaiseen asemaan se on tosi tärkeätä myöskin siitä näkökulmasta että on erilaisia taitoja erilaisia tapoja oppia omaksua tietoa tai ilmaista ja näyttää se oma osaaminen tietopääoma ja se että me vahvistamme sellaisia polkuja on äärimmäisen tärkeä tavoite siinä kun me puhumme jokaisen nuoren mahdollisuuksista rakentaa itsellensä yhdenvertaista tulevaisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa

puhemies kuten tässä yhdessä aikaisemmassa puheenvuorossa on todettu tämä on ongelmallinen esitys monella tapaa ja se kytkeytyy myöskin moniin aika ongelmallisiin piirteisiin mitä on ollut koulutuspolitiikassa tämän vaalikauden aikana ja ja tämän hallituksen alaisuudessa ensinnäkin tässä edetään ikään kuin väärässä järjestyksessä koulutuspolitiikan näkökulmasta syy sille että tätä lakia ylipäätänsä nyt tehdään on se että opetusministerin aloitteesta on tehty yhteistyössä korkeakoulujen kanssa tämä pääsykoeuudistus menettely herätti niin laajasti ihmetystä että jopa hallituspuolueiden edustajat jättivät aiheesta kirjallisen kysymyksen ja nyt tehdään ikään kuin sen uudistuksen seurauksena näitä muutoksia lainsäädäntöön ja ja ylioppilastutkinnon rakenteeseen tämä johtaa tietenkin tilanteeseen jossa tästä kokonaisuudesta ei ole tehty kunnollisia vaikuttavuusarviointeja eikä myöskään käyty laajempaa koulutuspoliittista keskustelua siitä mihin nämä kaikki yksittäiset muutokset johtavat

kuormittuneisuus ja stressi on jo tällä hetkellä erittäin iso ongelma lukiolaisten keskuudessa ja se ilmenee jo aikaisemmassa vaiheessa lukiokoulutuksen aikana johtuen siitä että ylioppilastutkinnon painoarvoa koko ajan on lisätty mikä jo on omiaan lisäämään stressiä kun ihminen joutuu miettimään esimerkiksi kurssivalintoja jo ensimmäisestä vuodesta lähtien sen mukaan mitä tulee kirjoittamaan ylioppilastutkinnossa tämä ei ole yleissivistävä suunta lukiokoulutuksen kehittämiselle vaan pikemminkin vie päinvastaiseen suuntaan nyt tätä siis tehdään siitä huolimatta että tämä entuudestaan lisää vaativuutta vaativuutta ja sitä kautta kuormittuneisuutta ja siitä huolimatta että se vaikeuttaa aikuisopiskelijoiden ja kaksoistutkinnon suorittavien asemaa eli sellaisen opiskelijaryhmän asemaa jota muuten ollaan pyritty auttamaan ja nostamaan ylioppilastutkinnon suorittavien nuorten ja ja aikuisten määrää hyödyt ja haitat eivät ole tasapainossa ja ehkä kaikista ongelmallisinta on se että tämä on taas yksi muutos jolla eriytetään meidän toisen asteen eri koulutuspolkuja toisistaan eli tämänkin seurauksena nyt lukiokoulutus ja ammatillinen koulutus eriytyvät toisistaan sen sijaan että me kehittäisimme toista astetta kokonaisuutena

jos ajatellaan pelkästään yo kirjoituksia niin hallituksen esitys on hyvä ja perusteltu ja on hyvä asia että lukion yleissitovaa funktiota tällä tavalla vahvistetaan täytyy pitää mielessä että nyt jo kahdeksankymmentä prosenttia kaikista ylioppilaista kirjoittaa viisi ainetta tai enemmän yo kirjoituksissa mutta niille jotka suorittavat kahta eri tutkintoa ja aikuisopiskelijoille muutos voi olla liian haasteellinen riskinä on että laki sotii yleisiä koulutuspoliittisia tavoitteita vastaan sen myönnän ja myönnän myös että ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus eriytyvät entisestään tämän lakiehdotuksen siksi on mielestäni hyvä ja aivan välttämätöntä että meillä on seurantavelvoite sisällytetty tähän meidän lausuntoomme jotta voidaan palata tähän asiaan jos näyttää siltä että ne pahimmat skenaariot toteutuvat tässä laissa mutta mutta kuten vihreät mekin olemme käyneet sisäistä keskustelua ja olemme kuitenkin päätyneet siihen että me tuemme tätä lakia näistä riskeistä ja huolista huolimatta toivotaan että käytännössä siellä arjessa pystytään sitten tukemaan ja auttamaan myös niitä jotka suorittavat kahta tutkintoa ja aikuisopiskelijoita

arvoisa puhemies kun en ole valiokunnassa ollut kuulemassa asiantuntijoita on pakko sanoa että hämmästyttää vähän miksi viides aine pitää tehdä pakolliseksi kun valtaosa sen suorittaa jo nyt tuolla pakollisuudella ei sitä kautta saada sitä hyötyä mitä on ajateltu mutta tiedetään että se tuo haittaa niille jotka suorittavat kaksoistutkintoa tai ovat aikuisopiskelijoita elikkä tavallaan tätä kun punnitsee jää kysymys että miksi pakollisuus jos asia jo nyt toteutuu näin laajasti mielestäni olisi äärimmäisen tärkeää tarkastella toista astetta kokonaisuutena lukio opetusta ja ammatillista opetusta rinnan ja kun me teemme reformeja meidän kannattaisi katsoa sitä kokonaisuutta itse tulen kaupungista jossa meillä on yhdistetty ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus samaan

tavallaan surullinen siitä että tämä lukiodiplomi ei tullut voimakkaammin kirjoitetuksi sinne että se voisi olla yksi näistä ylioppilasaineista me tiedämme että suomi tarvitsee luovuutta ja se tarvitsee innovaatioita ja se tarvitsee uusia ajatuksia ja me emme voi sitä koulussa pakottaa mutta me voimme luoda sellaiset olosuhteet jotka ruokkivat luovuuttamme

ylioppilastutkinnon osaksi ja että sitä ruokittaisiin enemmän on hyvä että sitä selvitetään mutta on tavallaan harmi että se tässä vaiheessa on jäänyt tästä kokonaisuudesta pois

arvoisa puhemies täällä on puhuttu toisen asteen pohtimisesta kokonaisuutena olen siitä ihan samaa mieltä toivon

ei tehdä enää niinkään erikseen lukiopuolen uudistuksia ja ammatillisen puolen uudistuksia vaan löytäisimme niistä yhteisiä siltoja se on hyvä ajatus kyllä myös se edustaja anderssonin kritiikki on aivan paikallaan siitä että eihän tämä marssijärjestys tässä ideaali ole tietenkin aina lähtökohtana pitäisi olla se että täällä talossa tehdään lainsäädäntöuudistuksia ja sitten niihin reagoivat esimerkiksi ne pääsykoejärjestelmät tässähän mennään toisinpäin kysymys ei kuitenkaan ole ihan yksinkertainen koska siellä korkeakoulupuolella on se autonomia olemassa ja sitten siihenkin tässä reagoidaan mutta ihan ihan perusteltu ajatus ja oikeampi lähtökohta totta kai olisi näin no sitten tästä lukiodiplomista nousi nousi täällä ajatus minun mielestäni se on aika vahvasti tässä sanottu eli tässähän esitetään lausumaa että ryhdytään selvittämään lukiodiplomijärjestelmän muuttamista kaikkia koulutuksen järjestäjiä velvoittavaksi ja sen perusteella ryhdytään tarvittaviin lainsäädäntötoimiin lausumana mielestäni ihan vahvasti sanottu asia itse menisin tämän mietinnön ulkopuolelta jopa vähän pitemmälle tässä lukiodiplomityyppisen ajattelun jalostamisessa ajattelisin niin että nykyisten ylioppilaskirjoitusten rinnalle kehitettäisiin järjestelmää jossa lukiolainen voisi jatkuvasti osoittaa omaa osaamistaan kerätä ikään kuin omaa portfoliota omaa kansiota ja hän voisi osoittaa sitten korkeakouluun pyrkiessään sen oman kypsyytensä on lukion aikana saavuttanut vaikkapa oppiainerajojen yli menevillä ainekirjoituksilla tai tutkielmilla ja sitä kautta voisi tehdä ikään kuin minigradua jo siellä lukion sisällä mielestäni tässä on paljon paljon kehitettävää yleissivistyksen periaate joka tässä tuli voimakkaasti esille on kyllä tärkeä ja sen täytyy olla meidän lukion keskeinen lähtökohta myös tulevaisuudessa

arvoisa puhemies myös perussuomalaiset ovat pitkän ja perusteellisen harkinnan jälkeen yhtyneet tähän mietinnön vastalauseeseen ja siinä olevaan pykälämuutosehdotukseen jolla ylioppilastutkinnon laajuus säilytettäisiin nykyisenlaajuisena tämän vastalauseessa olevan pykälämuutosehdotuksen toteutuessakin lukio opiskelijoilla luonnollisesti säilyisi mahdollisuus kirjoittaa huomattavasti useampia aineita kuin neljä kappaletta aivan kuten heillä nytkin on korostan että meidänkin mielestämme opiskelijoita toki tulee kannustaa mahdollisimman laaja alaiseen ja yleissivistystä lisäävään opiskeluun mutta erityisesti kaikkein heikoimpien opiskelijoiden pakottaminen siihen lainsäädännöllisin keinoin on ehkä hieman kummallinen lähestymistapa varsinkin kun tämän hallituksen esityksen vaikutusarviot ovat sipilän hallitukselle ominaiseen tapaan jääneet myös asiantuntijalausuntojen mukaan varsin puutteellisiksi mitä sitten tulee tähän yliopistojen pääsykoevaatimukseen josta on paljon puhuttu niin niissä on mielestäni kyllä usein mahdollisuus sisäänpääsyyn jos on vaikkapa kolmesta aineesta ylioppilaskirjoituksissa saanut hyvät pisteet yliopistojen näkökulmasta viiden aineen suorittamista ei siis käsittääkseni nykyisinkään edellytetä mutta tämän ylioppilastutkintoa säätelevän lain takia näin käy jatkossa mikä vaikeuttaa opiskelijoiden asemaa nämä ongelmalliset ryhmät kuten täällä on tuotu esille ovat nimenomaan kaksoistutkintoa suorittavat opiskelijat aikuislukioissa opiskelevat ja yleisemmin ottaen syrjäytymisvaarassa olevat opiskelijat ja on suuri pelko siitä että lakiesityksen toteutumisen myötä nuorten syrjäytyminen voisi lisääntyä mielestämme tätä riskiä ei kannata ottaa tässä alkuperäisessä hallituksen esityksessä oli mahdollisuus myös englanninkielisen ylioppilastutkinnon se kuitenkin valiokuntakäsittelyn aikana poistettiin esityksestä koska katsottiin että siihen sisältyi huomattavia epäilyksiä esityksen perustuslaillisuudesta kansalliskielten aseman näkökulmasta mielestäni tämä valiokunnan yksimielinen päätös oli tältä osin hyvinkin perusteltu ja oikea arvoisa puhemies totean lopuksi että yhdyn täällä esitettyyn näkemykseen siitä että kattava lukioverkko on tärkeää säilyttää koko maassa jolloin opiskelijoilla on

vielä kommentti liittyen tähän yleissivistykseen minäkin pidän lukiokoulutuksen keskeisenä periaatteena mutta vierastan sitä ajatusta että yleissivistystä lisää vain pakollisten ylioppilaskirjoitusaineiden määrä eli että sen koulutuksen yleissivistävä funktio ikään kuin määräytyisi sen mukaan kuinka monta ainetta kirjoittaa ylioppilaskirjoituksissa kyllähän se yleissivistys syntyy sitä kautta mitä nuori opiskelee sen kolmen vuoden aikana lukiossa ja miten laajasti meillä on esimerkiksi pakollisia kursseja eri aloilta ja eri aineissa päinvastoin mitä enemmän ylioppilaskirjoituksia ja tutkintoa painotetaan sitä todennäköisemmin se johtaa kehitykseen jossa nuori joutuu jo silloin lukion ensimmäisenä vuotena päättämään mitä minä tulen ylioppilaskirjoituksissa kirjoittamaan ja esimerkiksi niissä pitkissä aineissa joissa kursseja on paljon valitsee keskittymisen niihin aineisiin sen sijaan että opiskelisi laaja alaisemmin eri asioita mitkä kiinnostavat pidän myöskin ristiriitaisena että tämä hallitus joka hyvin heikolla heikolla valmistelulla toteutti myöskin tämän lukion valinnaisuuskokeilun eli siis mahdollisti nuorille monien aineiden pois puhuu nyt yleissivistyksen merkityksestä tässä ylioppilastutkinnon kokeiden vähimmäismäärän noston yhteydessä koska ainakin tähän asti tämä lukiokoulutuksen kehittämispolitiikka on on ollut sellaista jota myöskin monet opettajat ja kasvatusalan asiantuntijat ovat kritisoineet juuri siitä syystä että se vähentää lukion yleissivistävää funktiota ja päinvastoin edustaa enemmänkin tällaista putkitutkintoajattelua jo silloin toisella asteella jolloin kaikista tärkeintä myöskin nuoren

näin halutessaan voi sitten jatkaa opintojaan kolmannella asteella

arvoisa puhemies tietysti kannalta aivan keskeistä mitä opiskellaan näitten kolmen tai neljän vuoden aikana mutta emme me valiokuntana voineet ihan sivuuttaa lausuntoa siitä että heidän mielestään neljä ainetta siis nykyinen malli joka nyt on on voimassa oleva lainsäädäntö ei riittävästi ylioppilaskirjoituksissa mittaa tätä yleissivistävää funktiota minun mielestäni emme me voi ihan sivuuttaa sitäkään ja ja vaikka tähän liittyy riskejä duubioita pelkoja niin siksi olemme kuitenkin valmiita kannattamaan tätä lakiehdotusta minun mielestäni ratkaisevaa tulee olemaan miten käytännössä siellä arjessa pystytään tukemaan myös niitä jotka suorittavat kahta tutkintoa ja aikuisopiskelijoita ja taas kerran on aivan selvää että opinto ohjaus nousee aivan uuteen valoon ja tarvitaan paljon

ovat järkeviä koska siellä pystytään varmasti eniten tukemaan kaikkia opiskelijoita ja luodaan joustavia opintopolkuja ja tehdään yhteistyötä
arvoisa puhemies tulevaisuuden hyvinvointimme rakentuu sille että kaikkien suomalaisten osaamistaso nousee ja meidän pitää varmistaa että jokaisella nuorella on vähintään joko ammatillinen tutkinto tai lukiotutkinto taskussaan sillä sen suuren työelämän muutoksen takia jota koko ajan elämme peruskoulun varassa on enää hyvin vaikea työllistyä on tunnettu fakta että viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana on hävinnyt jopa kuusisataatuhatta sellaista työpaikkaa joihin riittää peruskoulupohja eli perusasteen työpaikoista on jäljellä enää kolmekymmentä prosenttia on ihan selvää että tämän ajan peruskoulutus vaatii vähintään toisen asteen koulutuksen joko ammatti tai lukiotutkinnon

vaikeuksia oppimisessaan täällä on moneen kertaan tämä seikka todettu on hyvin vaikea ymmärtää minkä takia tällaista lyhytnäköistä politiikkaa tehdään tämä on todellakin lyhytnäköinen muutos eikä edistä

arvoisa puhemies ajattelin vielä vastata edustaja liittyen yleissivistykseen ja siihen onko tarvetta muuttaa tutkintoa vai ei tästä syystä kuten tässä on monissa puheenvuoroissa tuotu esille yli kahdeksankymmenen prosenttiahan kirjoittaa jo enemmän kuin viisi ainetta eli tältä osin ne mahdolliset hyödyt mitä tällä muutoksella voidaan saada aikaiseksi ovat mielestäni suhteellisen pieniä verrattuna niihin haittoihin mitä tämä saattaa tuoda mukanaan tilanteessa jossa tämä vaikeuttaa aikuisopiskelijoiden tai kaksoistutkinnon suorittaneiden nuorten asemaa merkille pantavaa on mielestäni myöskin se että se työryhmä joka tutkii ylioppilastutkinnon uudistamisen eri vaihtoehtoja itse asiassa ei esittänyt suoraan vain tätä vähintään viiden kokeen mallia vaan yritti rakentaa esitystä jossa ikään kuin olisi huomioitu myöskin niitä opiskelijoita jotka syystä tai toisesta eivät koetta ehdi tai pysty suorittamaan neljän kokeen mallilla jossa kuitenkin valinnanvapautta olisi ollut vähemmän eli siinä esitettiin tällaisen neljän ja viiden kokeen ikään kuin yhdistelmämallia joka ei ollut ihan ongelmaton sekään mutta jossa kuitenkin käy ilmi että ikään kuin tiedostettiin hallituksen ajama ratkaisu saattaa tuoda mukanaan monille nuorille ja ja aikuisillekin opiskelijoille

tähän tähän esitykseen liittyen koulutus ja sivistys on kaiken kehityksen pohja ja perusta näin sanoi minulle eilen suomi namibia ystävyysryhmän tapaamisessa namibialainen

pormestari pormestari namibian suurlähettiläs kun puhuttiin siitä miten saadaan muita maita samalle tasolle kuin esimerkiksi nyt suomi suomessa kuitenkin täytyy olla kiitollisia siitä miten pitkälle edistyneitä ollaan mutta aina pitää tehdä paremmin edustaja nylanderin puheenvuorosta innostuin ja nimenomaan tästä yleissivistävyydestä mitä hän korosti

ja miten tärkeän pohjan se sitten antaa ihmisen jatkoelämään yleisestikin minä ajattelen sitä asiaa myös vähän siltä kannalta että jos nuori haluaa maailman huipulle urheilussa niin silloin on mahdollisimman tärkeää se että hän on kokeillut vähän monenlaista lajia ja ja monella lailla lailla kehittänyt sitä kroppaansa ja samalla lailla päätäkin on hyvä hyvä kehittää sillä lailla että tietää laajasti laajasti ja sitten ehkä siiloutuu jossain vaiheessa se mistä on itse aidosti kiinnostunut ja haluaa pistää oman oman kortensa kekoon sen asian osalta vielä tähän hyödyntämiseen sitä kannatan että

lukion opintoja hyödyntää minun mielestäni se täällä taisi tullakin jossain puheenvuorossa jo esille juuri itse gradun jättäneenä keskustelin yhden ihmisen kanssa siitä että minulla oli ainakin hienoa kun minä pystyin omaa työkokemustani hyödyntämään että sai seitsemän opintopistettä sillä kasaan kun oli jo työelämässä ollut ei tarvinnut sitä kurssia suorittaa niin sanotusti
arvoisa puhemies edustaja andersson taisi viitata gaudeamus igitur työryhmän työhön jossa he mahdollistivat tämmöisen neljänkin aineen kirjoittamisen mikä sittemmin hylättiin en muista oliko edustaja andersson silloin valiokunnassa yleensä olette olette erittäin ahkera edustaja mutta oliko teillä silloin juuri päällekkäisyys kun tämän gaudeamus igitur ryhmän oliko puheenjohtaja ja ja varapuheenjohtaja olivat valiokunnassa he eivät enää itse kannattaneet tuota mallia vaan vetosivat erittäin voimakkaasti eteen se löytyy nyt jo jo julkistetuista kirjallisista lausunnoistakin että he erittäin voimakkaasti kannattavat viiden kirjoituksen mallia nimenomaan tällä yleissivistysperusteella ja sen vuoksi että nyt kun valintakoejärjestelmä on muuttunut he pitivät sitä sitä välttämättömänä sitten se asia mikä ei ole vielä ollut tässä salissa keskustelussa lienee vielä paikallaan sanoa tämähän ei saa muodostua esteeksi kenellekään etteikö voisi päästä ylioppilaaksi ja sitä vartenhan siellä on olemassa tämä kompensaatiojärjestelmä että jos jostakin aineesta tulee hylätty niin sitten toisesta aineesta vähän paremmin kirjoittamalla on edelleen mahdollista päästä ylioppilaaksi sitä pidän äärimmäisen tärkeänä koska kannatan kaksoistutkintoja aikuislukio opiskelua ja sitä että heillä on mahdollisuus päästä ylioppilaaksi ja halutessaan jatko opintoihin sen jälkeenkin tätähän valiokunta mietinnössään alleviivasi

puhemies aivan lyhyesti vielä tässä lopuksi halusin lukea yhden lauseen meidän hyvästä ja kattavasta mietinnöstämme ylioppilaiden hidas sijoittuminen jatko opintoihin on nykyisin merkittävä ongelma sillä noin seitsemänkymmentä prosenttia seitsemänkymmentä prosenttia uusista ylioppilaista ei sijoitu välittömästi lukio opintojen jälkeen tutkintotavoitteiseen koulutukseen kyllä jos ajatellaan puhtaasti niitä jotka käyvät

arvoisa puhemies kuten totesin en ihan näe millä tavalla tämä on parannus niiden opiskelijoiden näkökulmasta koska kuten tässä on jo moneen otteeseen keskustelussa tuotu esille valtaosa nuorista kirjoittaa jo tällä hetkellä vähintään sen viisi koetta mitä tässä tulee edustaja puumalan puheenvuoroon niin niin taas kerran mielestäni käy ilmi tämä suurin problematiikka mikä tässä on eli tässä reagoidaan nyt tähän pääsykoeuudistukseen sen takia mainitsin tämän työryhmän eri mallit että mielestäni se oli kuvaava esimerkki siitä että siinä oli yritetty hakea jotain tällaista yhdistelmäratkaisua ja ja kuten totesimme myöskin valiokunnassa se on ihan totta että siihen liittyi ongelmia mitä tulee esimerkiksi eri aineiden keskinäiseen arvostukseen joka olisi jollain tavalla ainakin reaaliaineiden osalta muuttunut tässä viisi ja neljä mallissa mutta nyt siirrytään kuitenkin sellaiseen järjestelmään jossa suoritettavien kokeiden vähimmäismäärä nostetaan kaikkien osalta siitä huolimatta että me tiedostamme että tämän pienemmän ryhmän kohdalla joka yrittää suorittaa kaksoistutkintoa tai niiden jotka suorittavat ylioppilastutkintoa aikuisiässä tämä saattaa merkittävästi kyllä vaikeuttaa sen tutkinnon suorittamista mielestäni ei ole oikein silloin että päättäjät ilmoittavat että no että kuitenkin pääset ylioppilaaksi sitä kautta että voi kompensoida hylätyn kokeen toki se on mahdollisuus mutta eihän se voi olla se ratkaisuesitys minkä me nyt tässä viestimme näille opiskelijoille ikään kuin ratkaisuna niihin potentiaalisiin epäkohtiin ja ja riskeihin mihin tämä hallituksen lakiesitys todennäköisesti tulee johtamaan

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen

kahdeksas asia käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö kaksikymmentäseitsemän

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa puhemies tämä esitys on monin tavoin kovin odotettu ja hyvä vahvan sähköisen tunnistautumisen palvelut mahdollistavat useiden viranomaisten digitaalisten palvelujen käytön ja tämän mahdollistaminen kaikille ihmisille tasavertaisesti on nykyisellään ollut ongelmallista esimerkiksi sähköiset lääkemääräykset ja potilastietojen katselu omakanta palvelusta on mahdollista vain vahvoja sähköisen tunnistamisen palveluja käyttäen olen itse saanut palautetta naiselta joka toimii omaishoitajana ja äitinsä edunvalvojana hän sai mahdollisuuden käyttää äitinsä pankkitunnuksia jotta hän pystyy hoitamaan äitinsä asioita niin katsomaan terveystietoja kuin uusimaan reseptejäkin tapahtui kuitenkin niin että että pankki poisti häneltä oikeuden näihin näihin pankkitunnuksiin ja koska äiti oli niin huonokuntoinen ettei voinut itse enää hakea kuvallista henkilökorttia jonka kautta sitten muut tunnistautumisen muodot olisivat olleet mahdollisia niin käytännössä heillä ei ollut minkäänlaista pääsyä näihin sähköisiin palveluihin tässä ajassa ei ole oikein että kun siirrymme yhä enenevässä määrin monenlaisissa palveluissa sähköisiin palveluihin niin kaikilla ei ole tasavertaista mahdollisuutta niihin päästä se ei ole oikein yksi tällainen ryhmä ovat myöskin vammaiset joilla voi olla vaikeuksia tasavertaisesti käyttää näitä sähköisiä palveluita siksi olen erittäin mielissäni siitä että hallintovaliokunta on on katsonut että tälle ehdotetulle sääntelylle on painavat yhteiskunnalliset perusteet ja ja myöskin että nämä esitetyt soveltamisalaa koskevat laajennukset toteuttavat ykn vammaissopimuksesta johtuvia sitoumuksia ja tämä on tietenkin tärkeää en tiedä onko onko salissa nyt ketään joka on ollut hallintovaliokunnassa tätä asiaa käsittelemässä mutta olisin halunnut vielä varmistaa ja tarkistaa sen että eihän tänne nyt sitten jäänyt enää mitään ikään kuin tällaista

näitä sähköisiä palveluasiointimahdollisuuksia toivottavasti näin ei ole toivottavasti tässä on tehty perusteellinen perusteellinen tarkastelu valiokunnassa ja on ymmärretty nämä ehkä marginaaliset yksittäisetkin tapaukset mutta ihmisten arjen sujuvuuden kannalta äärimmäisen äärimmäisen tärkeät

arvoisa herra puhemies edustaja salonen nosti esille juuri ne tärkeät asiat joista kyllä vielä vähän itse olen huolissani vaikka meillä tätä laajentumista koetetaan huomioida tässäkin mietinnössä niin että kaikilla on mahdollisuudet ja ei tule näitä kapeikkoja ja sellaisia väyliä ihminen ei saisi palveluita niin samalla kertaa meidän on huomioitava se että meillä on neljäsataakaksikymmentätuhatta ihmistä jotka ovat ulosotossa

terveyskeskus ja sairaalamaksujen ja muitten osalta ja heidän luottotietonsa ovat menneet ja se estää siinä kohtaa sitten monesti mahdollisuudet päästä näitten digitaalisten sähköisten palvelujen piiriin siihen me tarvitsisimme vielä enemmän ja rankempia ja parempia välineitä niin että meillä eivät pankit voisi määritellä sitä onko se luottotietohäiriö

joka estää sitten näitten palvelukokonaisuuksien saamisen ja varsinkin kun ollaan ulosotossa me olemme jossain kohtaa antaneet pankkien tavallaan hoitaa sen niin sanotun tunnistautumisen verkkopankkeihin ja myös osiin julkisistakin palveluista toki nyt lainsäädäntöä on kehitetty ja näitä mahdollisuuksia on lisätty meillä tälläkin hetkellä kuitenkin mahdollistetaan jo vaikka omakanta palvelussa tämä puolesta asiointi mikä oli hallitukselta hyvä hyvä huomio ja se hoidettiin niin että se on mahdollista mutta meidän järjestelmämme vain eivät tässä maassa toimi tälläkään hetkellä meillä alaikäisen lapsen vanhemmalle tai sitten jos

olet edunvalvoja maistraatissa päätetty tai sitten itse valtakirjalla myönnetty

terveyteen liittyvä sähköinen puolesta asiointi mahdollista siihen toivoisin että kun sitten seuraavaa hallitusohjelmaa tehdään tai tässä jo tietysti hartaan toiveeni laitan siihen että hallitus voisi lisätalousarviossaan kohdentaa sille sektorille enemmän panoksia jotta tätä kehitystä voidaan viedä eteenpäin niin että ne ohjelmistot vastaisivat tätä päivää niin että tämä puolesta asiointi myös terveyspuolella

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kymmenes asia käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö kolmekymmentä

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

puhemies tämä arvonlisäverolain muutosesitys on volyymiltaan laaja mutta sisällöltään varsin teknisluonteinen ja poliittisesti mielenkiinnoton tässä tehdään arvonlisäverolakiin muutoksia joilla arvonlisäveron eritysjärjestelyihin sovellettavaa veronkantomenettelyä automatisoidaan ja yksinkertaistetaan suhteessa oma aloitteisiin veroihin muutoin sovellettavien verotusmenettelyjen kanssa muutokset koskevat pääasiassa toisessa jäsenvaltiossa tunnistautuneen verovelvollisen suomeen suoritettavaa veroa tämä liittyy verohallinnon jo pitkään jatkuneeseen niin sanottuun valmis hankkeeseen jolla pyritään parantamaan tuottavuutta tällä saavutetaan vuositasolla tämän hallituksen esityksen mukaan viiden miljoonan euron ja sadan henkilötyövuoden kustannussäästöt valiokunnan mietintö on

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen yhdestoista asia käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö kolmekymmentäyksi

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa puhemies tässäkin on syytä noudattaa lyhyestä virsi kaunis luonteista esittelykaavaa tämän hallituksen esityksen tarkoituksena on hankkia eduskunnan hyväksyminen monenväliselle yleissopimukselle jonka suomi on allekirjoittanut seitsemäs kesäkuuta kaksituhattaseitsemäntoista yhdessä kuudenkymmenenseitsemän muun valtion kanssa sopimus on osa oecdn laajaa veropohjan rapautumista ja voitonsiirron estämistä koskevaa beps hanketta tällä sopimuksella toteutetaan nuo beps toimenpiteet ja eduskunnan suostumus on tarpeen myös sopimuksen sisältämille suomen varaumille ja ilmoituksille tähän liittyy vastalause johon sisältyy kolme lausumaehdotusta

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdestoista asia käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö kolmekymmentäkaksi nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa puhemies tämäkin lyhyellä kaavalla tämän esityksen tarkoituksena on saattaa niin sanottu eun riitadirektiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä tämä tehdään säätämällä uusi laki kansainvälisten veroriitojen ratkaisumenettelystä se sisältää kattavat menettelytavat joita noudatetaan direktiivin mukaisessa riidanratkaisumenettelyssä ja uusi laki sisältää myös uudet veroriidassa saavutetun ratkaisun täytäntöönpanoa koskevat säännökset nämä muutokset on direktiivin mukaan saatettava voimaan kansallisesti viimeistään ensi kesäkuun loppuun mennessä tämä valiokunnan mietintö on käytännössä yksimielinen vaikkakin siinä on runsaasti pykälämuutoksia ne ovat kuitenkin varsin teknisluonteisia tai tai sen kaltaisia merkittävä osa niistä muutostarpeista on tullut valtiovarainministeriön vero osastolta siitä johtuen että esitys on ollut erittäin hankala valmistella vielä eduskuntakäsittelyn aikanakin on sitten esiintynyt tarpeita tehdä joitakin tarkennuksia

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viidestoista asia käsittelyn pohjana

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa puhemies tässä laissa on kyse työelämän tietosuojasta hallituksen esityksessä ehdotetaan

jotka johtuvat tietosuoja asetuksesta henkilötietolain kumoamisesta ja rikoslain muuttumisesta tämän lisäksi esitetään

voimassa olevaa lakia tarkistetaan lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseen liittyvissä kysymyksissä ja jatkossa työsuhteissa tapahtuvassa henkilötietojen käsittelyssä on noudatettava tietosuoja asetuksen kanssa rinnakkain uutta tietosuojalakia ja erityislakina työelämän tietosuojalakia valiokunta pitää tätä koko esitystä erittäin tarpeellisena mutta itse asiassa siinä valiokuntakuulemisessa nousi joka on ollut hankala tämän lain näkökulmasta

työnantaja kerää tietoja työntekijästä niin pääsääntö on se että sitä pitää ensi sijassa kysyä työntekijältä itseltänsä ja jos työnantaja kerää henkilötietoja muualta kuin työntekijältä itseltään niin silloin työntekijältä on hankittava suostumus mutta tuota suostumusta ei tarvita silloin jos viranomainen luovuttaa tietoja työnantajalle tämän laissa säädettyjen tehtävien suorittamiseksi tai silloin kun työnantaja hankkii henkilön luottotietoja tai rikosrekisteritietoja työntekijän luotettavuuden selvittämiseksi

ratkaisukäytännöissään

on perustellut luotettavuuden selvittämistä ilman työntekijän suostumusta hän on katsonut tässä aiemman hallituksen esityksen perustelutekstejä ja käyttänyt sitä pohjana mutta kuitenkin tuon aiemman esityksen suhteen kävi niin että itse asiassa eduskunta muutti kyseistä pykälää tästä huolimatta meidän tulkintakäytäntömme on ollut se että käytetään hallituksen esityksen perusteluita siis vaikka eduskunta muutti kyseistä pykälää ja silloin johdonmukaista olisi että käytettäisiin sitä eduskunnan mietintöä eikä sellaista

vuoksi itse asiassa valiokunta pitää äärimmäisen tärkeänä sitä että että meidän pitäisi miettiä ja perata tämä koko lainsäädäntö jotta se on kohdallansa teimme ensimmäiseen lakiin täsmennyksen neljänteen pykälään ja sen lisäksi ponnen joka kuuluu näin eduskunta edellyttää että hallitus viipymättä selvittää yksityisyydensuojasta työelämässä annetun lain luotettavuuden selvittämistä koskevan sääntelyn neljännen pykälän ensimmäisen momentin mahdolliset muutostarpeet kolmikantaisessa lainvalmistelussa pyrkien tasapainoiseen ratkaisuun työtekijöiden yksityisyydensuojan ja työnantajien tietojenkäsittelytarpeiden välillä

neuvottelua ministeriön kanssa mutta koska tässä on kyse niin valtaisasta uudistuksesta ja me tiedämme kaikki ne aikapaineet ja muut mitä tällä hetkellä on niin katsoimme viisaaksi että tämä pitäisi tehdä normaalin valmistelun kautta eikä niin että eduskunnassa lähdetään tekemään näitä muutoksia

lakiin ylipäätään nykylaissahan tilanne on se että alle kolme kuukautta vuodessa lasten ja alaikäisten kanssa työskentelevien henkilöiden rikostaustaa ei voida edes haluttaessa tarkistaa

tulkinta on nykyisin tällainen ja se on kyllä herättänyt aika paljon keskustelua myös vanhempien keskuudessa olenkin tehnyt viime syksynä tätä asiaa koskevan lakialoitteen jolla velvoite rikostaustaotteen esittämiseen saataisiin koskemaan myös lyhyempiä työsuhteita ja tästä aiheesta on käyty keskustelua myös eduskunnan kyselytunnilla viime syksynä mikäli nyt oikein muistan ja melko varma olen että oikein muistan niin oikeusministeri häkkänen kyllä silloin lokakuussa lupasi puuttua puuttua ja selvittää tätä asiaa hyvin pikaisesti ja tuoda tuoda sitten tarvittaessa hallituksen esityksen tästä aiheesta eduskunnan käsittelyyn vielä tämän vaalikauden aikana mutta valitettavasti nyt näyttää siltä kun meillä on enää hieman yli viisi viikkoa istuntokautta jäljellä

tämä asia ei näytä lainkaan lainkaan etenevän oikeusministeri nyt ei tässä tietenkään paikalla ole mutta kun nämä terveiset ehkä jotain kautta kuitenkin eteenpäin menevät toivoisin että oikeusministeri häkkänen voisi hyvinkin nopealla aikataululla vielä tämän pienen pienen lakimuutoksen tuoda eduskuntaan se se varmasti kyllä olisi olisi monelta osin hyvä hyvä lisäys tähän lainsäädännön nykytilaan ja myös rauhoittaisi monia vanhempia joiden lapset esimerkiksi ovat päivähoidossa ja tietysti selkeyttäisi myös työnantajien ja työntekijöiden

arvoisa puhemies tämä lakialoite käsittelee ylipäänsä mielenkiintoista asiaa eli summaltaan pienen veroedun käsittelyä toisaalta kannattaako kerätä jos rahallinen hyöty keräämisestä on vähäinen toisaalta mitä tarkoittaa se ettei kerättäisi veronmaksun moraalin kannalta sinänsä mielenkiintoista että sdp yleensä mielestäni kannattaa veronmaksumoraalin parantamista eikä sen

tämä kyseinen aloite kuitenkin sisältää sellaisen erikoisen ideologisen lähtökohdan että tässä tuetaan tai pyritään tukemaan nimenomaan sähköautoilua ideologisesti perustelematta sitä asiaperustein lisäksi toisin esille että kun kuitenkin sähköautoilu tulee varmaan tuettuna tai tukematta väistämättä lisääntymään niin vastaisuudessa tällaisen veroedun rahallinen merkitys ei kenties ole niin vähäinen kuin tässä aloitteessa nyt tänä päivänä tuodaan esille sen olevan

arvoisa puhemies tässä siis esitetään tuloverolain kuudennenkymmenennenneljännen pykälän muutosta niin että työnantajan työntekijälleen tarjoama sähköauton latausetu olisi työntekijälle verovapaata tuloa ymmärrän tämän aloitteen vähän siinä valossa että sosiaalidemokraatit tulivat antaneeksi aika hulvattoman lupauksen nopeasta sähköautojen määrän kasvusta ja jotta se voisi toteutua niin kaikki pienetkin marjat on kerättävä maasta niin että kansalaiset ja jopa työnantajat osallistuivat näihin talkoisiin esitys sinänsä on melko hyvä mutta tietysti lakialoitteena kuolee näihin vaaleihin ja vaalien jälkeen sitten uusi hallitus miettii näitä kaikenlaisia porkkanoita jotka verotuottoa vähentävät omalta osaltaan mutta tavoite on tietysti tietyllä tavalla kannatettava

yhdessä sitoutuneet siihen että pyrimme ilmastonmuutosta hillitsemään ja tiettyihin tavoitteisiinkin mutta toteaisin vain sen verran että jos ollaan huolissaan niistä taloudellisista vaikutuksista mitä tällä lailla on jos sähköautoilu ikään kuin kasvaa voimakkaammin niin eikö juuri juuri ympäristöveroissa ole se idea että saadaan ihmisten käyttäytymismuutos aikaiseksi ja sitten kun se on saatu aikaiseksi voidaan pohtia onko se lainsäädäntö enää relevantti siinä vaiheessa

sähköautoilua teknologiana emmekä ole teknologianeutraaleja tulemme sen kysymyksen eteen onko juuri sähköauto se keino millä ilmastonmuutosta kaikkein parhaiten voidaan hillitä koska kyllä se sähkökin jollain täytyy tuottaa minkä se sähköauto käyttää ja sähköauto täytyy valmistaa akkuineen päivineen ja sekin kuormittaa ympäristöä näissä veroeduissa monesti tulee sellainen ajatus että täytyykö tämä nyt olla verotettavaa esimerkiksi joku pysäköintietu vaikkapa kuitenkin tosiasia on se että pysäköinti on tänä päivänä hyvin kallista eri kaupungeissa ja sellaisen edun arvo voi olla jopa satoja euroja vuositasolla

arvoisa puhemies lyhyesti tähän keskusteluun sähköautoihin liittyen vielä toteaisin että jos tämä seitsemänsadanviidenkymmenentuhannen sähköauton sanoisinko melko epärealistinen tavoite toteutuu kyllä se totta tosiaan on niin että totta kai se sähkö sitten varmaan aivan viime kädessä sieltä töpselistä tai latauspistokkeesta tulee mutta jollakin tavallahan se on tuotettava sitten miten se sähkö tuotetaan onko se ympäristöystävällistä vai ei riippuu tietysti hyvin pitkälti tuotantotavasta ydinvoima on toki päästötön mutta sitten jos tämä koko sähköautojen latauskapasiteetti mikä nyt tähän seitsemäänsataanviiteenkymmeneentuhanteen sähköautoon vaadittaisiin toteutettaisiin ja se olisi yhtä aikaa käytössä esimerkiksi talviaikaan niin sehän vaatisi sitten jopa kolmen uuden ydinvoimalan rakentamista se on kyllä aika kova vaatimus nytten kun ajattelee että

nähtäväksi kustannukset ovat nousseet kyllä moninkertaisiksi alun perin suunniteltuun verrattuna sitten jos vielä ottaa ottaa huomioon sähköautojen akkujen valmistustavan se on kyllä erittäin paljon luonnonvaroja kuluttavaa niin katsoisin kyllä että tämä sähköautokeskustelu ei ota läheskään kaikkia niitä faktoja huomioon joita myös ympäristönäkökulmasta pitäisi miettiä vielä sen verran palaan tähän ydinvoimalakeskusteluun että kun suomi on jo nyt varsinkin pakkasilla kovasti tuontisähköstä riippuvainen niin kyllähän siinä sähkön hinta välttämättä ja väistämättä nousisi jos nämä sähköautot todella laajamittaiseen käyttöön tulisivat

arvoisa puhemies tämä lakialoite käsittelee tärkeää aihepiiriä kaivostoiminnan ehdoista maassamme kysymys on ajankohtainen luonnollisesti talvivaaran varoittavan esimerkin vuoksi mutta myös muut kaivoshankkeet tai sellaisten suunnitelmat ovat herättäneet huolta ympäristövaikutusten suhteen ympäri maata ja toisaalta kyse on myös siitä miten kansallisomaisuuttamme eli maaperän mineraaleja on erityisesti ulkomaalaisten mahdollisuus hyödyntää ja millä tavalla niiden mineraalien hyödyntämistä tulisi verottaa itse sinänsä kannatan periaatetta että ympäristöstä kannetaan vastuu kaivostoiminnan harjoittajien toimesta eikä kaadeta sitä vastuuta yhteiskunnalle ja että mineraaleista jotka maastamme maastamme louhitaan kannetaan verot ja että ne jäävät suomeen en osaa suoralta kädeltä sanoa kuinka kattava keinovalikoima tässä esityksessä on näiden tavoitteiden tosiasialliseen toteuttamiseen mutta toivon joka tapauksessa että tällaiset lakimuutokset kaivoslain ja siihen liittyvien lakien tiukentamiseksi etenevät
arvoisa herra puhemies olen valtiovarainvaliokunnan varapuheenjohtaja vähämäen kanssa allekirjoittanut tämän edustaja harakan lakialoitteen ja totean että tämä lakialoite ei suoranaisesti koske kaivosveroa siinä mielessä mitä meillä on ehkä keskustelua asiasta käyty vaan tällä varmistettaisiin se että suomi voi verottaa kaivosluvista ja muista luonnonvarojen hyödyntämiseen oikeuttavista luvista saatuja myyntivoittoja silloin kun niiden omistaja on ulkomailla asuva henkilö tai ulkomainen yhteisö ei lainkaan verota kaivosoikeuksien myyntivoittoja jos oikeudet on kirjattu ulkomaisen yhtiön nimiin nykytilanne antaa ulkomaalaisille malminetsintäyhtiöille huomattavan kilpailuedun verrattuna kotimaisiin toimijoihin erityisen ongelmalliseksi tilanteen tekee se että kaivosluvan malminetsintäyhtiöltä ostava kaivosyhtiö voi vähentää kaivosluvasta maksamansa hinnan kaivostoiminnasta kertyvistä verotettavista voitoista poistoina suomi ei siis voi verottaa voittoa mutta niitä vastaavat poistot voidaan vähentää verotettavasta tulosta tämä antaa kansainvälisille konserneille mahdollisuuden aggressiiviseen verosuunnitteluun tiedossa on että eräät ulkomaiset kaivosyhtiöt ovat sijoittaneet suomalaisia kaivoslupia ulkomaisen tytäryhtiön nimiin ja järjestelleet niiden omistusta konsernin sisäisissä yritysjärjestelyissä verosuunnittelun yhteydessä tämä muutos tiivistäisi veropohjaa ja olisi linjassa kansainvälisen verotuksen yleisten periaatteiden kanssa joiden mukaan luonnonvaroista ja muusta kiinteästä omaisuudesta kertyviä tuloja voidaan aina verottaa omaisuuden sijaintivaltiossa

ehkä perussuomalaiset yhdessä sosiaalidemokraattien kanssa tästä asiasta voidaan tehdä hallitusohjelmakirjaus jolla hoidetaan tämä tämä kansallisvarallisuuttamme koskeva asia myös käsittelyyn niin että saadaan se suomen etujen mukaiseen kuntoon

arvoisa puhemies kyse on metsästyksestä ja sen selkeyttämisestä metsästyslain pykälä uudistettiin edellisellä vaalikaudella muutos tuli voimaan ensimmäinen kahdeksatta kaksituhattaviisitoista lain perusteluissa on ravintohoukuttimien viljapellot riistapellot riistalaitumet kohdalla kirjaus joka tekee lain noudattamisen metsästyksessä erittäin hankalaksi viljapellolta saa käynnistää karhunmetsästyksen mutta karhua ei saa ampua viljapeltoon josta sato on vielä korjaamatta riistalaitumelta riistapellolta tai niiden läheisyydestä karhujahtia ei saa aloittaa se tulkitaan lain mukaan ravintohoukuttimen käytöksi on usein metsästysalueita joissa lyhyiden välimatkojen sisällä on viljapeltoja riistalaitumia sekä riistapeltoja tällaisella alueella karhunmetsästys on tarpeettoman vaikeaa nykylainsäädännön mukaan yksi tärkeimmistä ongelmista karhunmetsästyksessä on että tätä riistalaitumen tai riistapellon läheisyyttä ole metsästyslaissa tai asetuksessa erikseen mainittu onko läheisyys siten viisikymmentä vai viisisataa metriä vai jotain muuta joissain maakunnissa tulkintaa pyydetään paikalliselta poliisilta vaikka poliisi ei ole virassaan lainlaatija poliisi on kuitenkin mahdollisen metsästysrikoksen sattuessa esitutkinnan käynnistäjä sekä toteuttaja poliisi saattaa antaa metrimäärää kysyttäessä jokaisessa maakunnassa erilaisen vastauksen metsästäjille koska heillä ei ole aikaisemmin ollut erillistä ohjeistusta tulkintaa tämä ei ole metsästäjien yhdenvertaisuus tai tasapuolisuusperiaatteiden mukaista karhunmetsästyksessä suositaan koirametsästystä joka on paitsi turvallista myös tehokasta tällaisessa metsästyksessä metsästäjän on kuitenkin etukäteen mahdotonta varmistaa ettei koira ota karhua kielletyn riistalaitumen tai riistapellon läheisyydestä jahdin keskeyttäminenkin on usein tutkahavainnon perusteella myöhäistä kun karhu on jo tullut passimiesten eteen maalaisjärjellä ajateltuna karhunmetsästys olisi turvallisinta mikäli karhua voitaisiin metsästää metsästystornista peltoon tällöin luodin lentokulma olisi turvallisin eivätkä oksat ja risut olisi luodin tiellä tämä vähentäisi myös karhun tekemiä vahinkoja pellossa käymieni keskusteluiden mukaan tämä ei kuitenkaan ministeriön virkamiehille käy metsästyslain on tällaisenaan aiheuttanut ilmoitusryöpyn poliisille muun muassa riistapeltojen läheisyydessä kulkevista metsästäjistä toiseksi muutos vaikeuttaa tarpeettomasti karhunmetsästystä mielestäni lainsäädäntö ei saa aiheuttaa metsästäjille tilanteita jotka tekevät riistapeltojen ylläpidon sekä samaan aikaan laillisen karhunmetsästyksen käytännön toteutuksen mahdottomaksi mahdollisen esitutkinnan käynnistyessä metsästäjää epäillään jopa törkeästä metsästysrikoksesta metsästäjältä takavarikoidaan aseet ja pidätetään metsästysoikeus vaikka esitutkinnan myöhäisemmässä vaiheessa tai oikeuskäsittelyssä metsästäjä vapautetaan on tutkinnan ja käsittelyn aikainen syylliseksi epäily jo aiheuttanut metsästäjälle ja jopa hänen perheelleen kohtuutonta haittaa jopa työpaikan saannin vaikeutumisena metsästyksessä yleisesti kielletyistä pyyntivälineistä ja pyyntimenetelmistä säädetään metsästyslain pykälässä tällä lakialoitteella ehdotetaan metsästyslakia muutettavaksi siten että kolmanteenkymmenenteenkolmanteen pykälään lisätään neljäs momentti jossa säädetään haaskan tai ihmisen ravintoon tai hajuun perustuvan karhun houkuttimen käyttämisestä metsästyksessä kun karhua ammutaan enintään kahdensadan metrin päästä haaskasta tai houkuttimesta lakialoitteen tarkoituksena on selventää nykyisen lain tulkintaa metsästyslain pykälän toisen momentin mukaan metsästyksessä ei saa käyttää haaskaa eikä ihmisen perustamaa ravintoon tai hajuun perustuvaa karhun houkutinta eikä karhua saa nurmipeltoa lukuun ottamatta ampua pellolta jolta satoa ei ole korjattu tämän vuoksi sekä tukikelpoiset että pienempialaiset riistapellot katsotaan karhunmetsästyksessä kielletyiksi ravintohoukuttimiksi karhua ei saa ampua pellolle eikä niitä saa hyödyntää metsästyksessä siten että karhu totutetaan käymään pellolla metsästys aloitetaan sieltä tai metsästetään karhun kulkureitillä tällaisen pellon lähiympäristössä kun tutkitaan epäiltyä metsästysrikosta esitutkintaviranomaisen syyttäjän ja oikeuslaitoksen on tehtävä lainsäännösten tulkinta säännösten sanamuodon ja esitöiden perusteella joita ovat voimassa oleva laki sekä siihen liittyvä eduskunnan maa ja metsätalousvaliokunnan mietintö kolmekymmentäkolme kautta kaksituhattaneljätoista vp vp kumpikaan ei kuitenkaan anna tyhjentäviä vastauksia säännösten tulkintaan rajatapauksissa joten tavoitteena ollut säännösten selkeyttäminen ole erityisen hyvin täyttynyt mikä on valitettavaa sekä valvonnan että erityisesti metsästyksen kannalta kun haaskan tai houkuttimen käyttöä ei ole määritelty laissa eikä sen esitöissä mitenkään joutuvat valvontaviranomaiset syyttäjä ja tuomioistuimet määrittelemään rajan jälkikäteen kussakin yksittäistapauksessa erikseen tämä voi johtaa siihen että toista metsästäjää epäillään syytetään ja tuomitaan kun ampuminen tapahtuu kilometrin päässä haaskalta tai houkuttimesta kun taas toinen voi välttyä toimenpiteiltä kun ampuminen tapahtuu vaikkapa sadan metrin päästä tilanne on yksittäisen metsästäjän ja yleisemminkin lain noudattamisen kannalta kestämätön rikoslain kolmen luvun ensimmäisen pykälän mukaan rikokseen syylliseksi saa katsoa vain sellaisen teon perusteella joka tekohetkellä on laissa nimenomaan säädetty rangaistavaksi tämä niin sanottu laillisuusperiaate ei tällä hetkellä toteudu haaskan tai houkuttimen osalta kun metsästäjä ei lakikirjaa lukemalla pysty selvittämään sitä milloin hän mahdollisesti syyllistyy rikokseen

on jo kahdeskymmenesyhdeksäs seitsemättä kaksituhattaviisitoista annettu tulkintasuositus mikä ohjaa epäiltyjen metsästysrikosten tutkintaa karhunmetsästyksessä silloin kun epäillään metsästystä haaskaa tai houkutinta hyväksi käyttäen sen mukaan olisi lähtökohtaisesti syytä epäillä rikosta silloin kun ampumaetäisyyden päässä ampumis tai kaatopaikasta havaitaan haaska tai houkutin itä suomen poliisilaitoksen alueella annettu tulkintasuositus ei ole voimassa muiden poliisilaitosten alueilla eikä tämänkään poliisilaitoksen alueella metsästävä henkilö voi luottaa siihen että syyttäjä tai tuomioistuin tulkitsee säännöstä samalla tavalla mielestäni tämä itä suomen poliisilaitoksen tulkintasuositus on hyvä ja tämän suosituksen metrimäärä eli maksimissaan kaksisataa metriä tulee vahvistaa lain tasolle siksi haluan että metsästyslain lisätään neljäs momentti joka kuuluisi seuraavasti edellä toisen momentin kolme a alakohdassa tarkoitettua haaskan tai ihmisen perustaman ravintoon tai hajuun perustuvan karhun houkuttimen käyttämistä metsästyksessä on kun karhua ammutaan enintään kahdensadan metrin päässä haaskasta tai houkuttimesta

arvoisa puhemies edustaja kulmalan tuon tarkan asiallisen poliisikansanedustajan lakialoite parantaisi esitutkintaviranomaisten mahdollisuutta puuttua koko maassa tasapuolisesti ja yhteneväisesti epäiltyihin metsästysrikoksiin kannatettava

arvoisa puhemies vielä hieman tähän lopuksi lakialoitteestani tai oikeastaan kirjallisesta kysymyksestäni tein tästä asiasta kirjallisen kysymyksen ministerille jo vuonna kaksituhattaviisitoista kysyin aikooko hallitus tarkentaa metsästyslain siten että viljalaidun ja riistapelto ovat samanarvoisia viljapellon kanssa tällöin ministeri vastasi muun muassa riistapelloista maa ja metsätalousministeriön käsityksen mukaan lain säätämisen yhteydessä tarkoituksena on ollut että riistapellot katsottaisiin karhun metsästyksessä kielletyksi ravintohoukuttimeksi mikäli siinä kasvatetaan sellaista kasvia jota karhu käyttää ravintona

arvoisa herra puhemies lakialoitteessani ehdotan että rikoslain lukuun lisättäisiin seitsemäs d pykälä siirtämällä se pykälä nykyisestä ulkomaalaislaista jossa se on sadaskahdeksaskymmenesviides pykälä ulkomaalaislaissa se on siinä muodossa että ulkomaalainen joka laittomasti ilman asianmukaisia asiakirjoja oleskelee suomessa syyllistyy ulkomaalaisrikkomukseen ja siitä on rangaistuksena sakko kun tämä ulkomaalaisrikkomus siirrettäisiin esityksen mukaan rikoslain seitsemäntoista luvun seitsemänneksi d pykäläksi niin samalla se esitykseni mukaan säädettäisiin niin että siitä olisi rangaistuksena sakko tai enintään puoli vuotta vankeutta tätä rikoslain seitsemäntoista lukua muutettiin vastikään niin taisi tulla tämän vuoden alusta voimaan että valtionrajarikos seitsemännessä pykälässä maahantulokiellon rikkominen seitsemännessä b pykälässä

on hyvin johdonmukaista niin menetellä arvoisa puhemies meillä on maassa tällä hetkellä arvion mukaan kymmenentuhatta entistä turvapaikanhakijaa jotka ovat saaneet hylätyn päätöksen eli heillä ei ole suomen voimassa olevan lainsäädännön mukaan oikeutta saada turvapaikkaa eikä näin ollen heillä ole oleskelulupaa eikä tarvittavia asiakirjoja suomessa oleskeluun tämä määrä kymmenestätuhannesta on nousemassa lähiaikoina kerrotun mukaan jopa ehkä viiteentoistatuhanteen eli valtava määrä luvattomia laittomia maassa olijoita on on täällä ja heillä on tietty perusturva jonka muun muassa kaupungit ja ja myöskin eduskunta suonut heille tällainen joukko merkitsee taloudellisesti isoa isoa rasitetta tässä tilanteessa ja lisäksi turvallisuuteenkin liittyy kysymyksiä joita on syytä pohtia arvoisa puhemies kun rangaistuksena ulkomaalaisrikkomuksesta tällä hetkellä on sakko niin tiedämme että nämä laittomasti maassa olevat eivät sakkoja maksa eli kun he käytännössä ovat myös siinä tilanteessa että he eivät saa tehdä työtä suomessa samainen

pykälä kieltää työnteon niin heillä ei ole laillisia tuloja ja kun ei ole laillisia tuloja niin ei varmastikaan myös sakkoja pystytä perimään näin ollen jos tehdään näin kuin esityksessä on eli siirretään tämä rikoslain puolelle ja säädetään mahdollinen vankeusrangaistus enintään kuusi kuukautta niin voidaan saada tehokas ase käyttöön tässä suhteessa tämän laittomuuden hillitsemiseksi uskon että sillä olisi merkittävä ennalta ehkäisevä vaikutus tähän ongelmaan on myös muita tekijöitä ulkomaalainenhan voidaan ottaa säilöön nykyisenkin lain mukaan ja saattaa olla että tämä kuusi kuukautta ei riitä varsinaiseen säilöönottoon ellei ole rikosepäilyä mutta mutta joka tapauksessa tämäkin puoli saisi tässä jonkin verran ryhtiä siihen nähden mikä tämän hetken tilanne on arvoisa puhemies tämä on yksi osa sitä kokonaisuutta josta olen tehnyt toimenpidealoitteen ja kaksikin kirjallista kysymystä viime ja toissa viikolla ensimmäiseksi toimenpidealoitteessa että turvallisista maista ilman asianomaisia asiakirjoja suomeen pyrkivien rajalta käännyttämistä tehostettaisiin pääministeri sipilä totesi että silloin kaksituhattaviisitoista olisi voitu käännyttää turvallisista maista esimerkiksi ruotsista tulleet turvapaikanhakijat rajalta ministeri orpo oli täysin päinvastaista mieltä tein tästä kysymyksen jolloin saataisiin selvyys onko vai eikö lisäksi olen tehnyt toimenpidealoitteen ja kysymyksen siitä että suomen hallitus ryhtyisi toimenpiteisiin näiden mikä määrä se nyt onkin palauttamisesta ei heidän turvattomiin kotimaihinsa vaan kotimaidensa lähellä oleviin turvallisiin maihin ja niissä oleviin pakolaisleireihin joissa naiset lapset ja vanhukset ovat ja nuoret miehet ovat vastaavasti suomessa tämä tilanne on nähdäkseni täysin kestämätön toimenpiteet voidaan voidaan tehdä ja perustuslakimme ei sitä estä

puhemies pyysin itse asiassa vastauspuheenvuoroa edustaja ruoho nyt antoi sanoisinko väärän todistuksen tai ainakin hyvin epätarkan lausunnon lakialoitteestani jota tosiaan tässä pykälässä viisitoista jo sivuttiin aiemmin tänään elikkä itse tein lakialoitteen laiksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain muuttamisesta ja edustaja laiho kokoomuksesta tosiaan myös samassa kuussa teki samaa asiaa käsittelevän lakialoitteen mutta todettakoon nyt tässä että ne lakialoitteet ja pykälät eivät olleet identtisiä meillä molemmilla oli siinä lakialoitteessa esitys että kolmen kuukauden aikaraja jota lyhyemmissä työsuhteissa tätä

ei vaadittaisi sieltä poistettaisiin mutta lisäksi itse esitin esitin sitä että tulisi ottaa käyttöön sijaisrekisteri jolloin jolloin tosiaan jo ennakolta pystyttäisiin estämään näitten henkilöitten palkkaaminen joilla joitakin

edustaja ruoho esitti kyllä varsin erikoisia näkemyksiä näistä lainsäädännöllisistä periaatteista koskien takautuvaa lainsäädäntöä tai johonkin erityiseen ryhmään kohdistuvaa lainsäädäntöä onneksi hän ei taida olla perustuslakivaliokunnassa koska todella erikoisia eihän tässä lakialoitteessa ehdoteta taantuvaa lainsäädäntöä vaan sitä että kun tämä lainsäädäntö astuisi voimaan siitä hetkestä eteenpäin tässä maassa laittomasti olevia kohdeltaisiin tämän uuden muuttuneen lainsäädännön mukaan mitään takautuvaahan siinä ei ole eikä tämä kohdistu millään tavalla erityisesti maahan turvapaikanhakijoina tulleisiin henkilöihin ja heidän laittomaan oleskeluunsa vaan ylipäänsä henkilöihin

tämä lakialoite puuttuu tärkeään ja keskeiseen ongelmaan tämän päivän suomessa vuoden kaksituhattaviisitoista turvapaikkakriisin jälkeen erityisesti on maassamme korostunut tämä ongelma että on tuhatmäärin henkilöitä joilla ei ole laillista oikeutta maassa oleskeluun nyt kun luvaton oleskelu maassa katsotaan vain sakon arvoiseksi teoksi virkavallan keinot puuttua siihen ovat käytännössä hyvin rajalliset tällä lainmuutoksella luotaisiin osaltaan tehokkaasti painetta maasta poistumiseen poistettaisiin taas yksi haittamaahanmuuton vetovoimatekijä ja annettaisiin välineet aidosti puuttua tähän ongelmaan ja poistaa maassa laittomasti oleskelevia niinpä esitys on totta kai kannatettava ja ihmettelen miksi tällainen aukko laissa vielä olisi

kantaa keinoihin joilla edelleen tehostettaisiin laittomasti suomeen pyrkivien ja täällä laittomasti oleskelevien henkilöiden kiinniottoa ja käännyttämistä ja kuten edustaja kankaanniemi tässä edellä toi esille tämä laittomasti maassa oleskelevien henkilöiden lukumäärä on on kasvanut kokoomuksen sisäministerikauden aikana siis vuodesta kaksituhattaviisitoista lähtien tuhansiin henkilöihin kokoomus on edelleen hallituksessa ja heidän kaksi sisäministeriään

tai oikeastaan kolme sisäministeriään nykyinen sisäministeri mykkänen entinen ministeri risikko ja ministeri orpo nykyinen valtiovarainministeri eivät valitettavasti ole saaneet tätä tilannetta kuriin monen monen laittomasti maassa oleskelevan henkilön osalta viranomaiset eivät tiedä näiden henkilöiden henkilöllisyyttä saati olinpaikkaa hallituksella on kyllä käytössään keinoja keinoja joilla laitonta maahanmuuttoa ja maassa oleskelua saataisiin hallintaan hallitus näet laati vuoden kaksituhattaviisitoista joulukuussa kahdeksankymmentä kohtaisen turvapaikkapoliittisen toimenpideohjelman jossa näitä keinoja on kyllä sankoin joukoin lueteltu valitettavasti nykyinen sisäministeri mykkänen ja tuolloin joulukuussa kaksituhattaviisitoista sisäministerinä toiminut orpo ovat yrittäneet peitellä omaa epäonnistumistaan turvapaikka asioiden hoidossa he ovat yrittäneet luoda julkista mielikuvaa jonka mukaan tämä kahdeksankymmentä kohtainen toimenpideohjelma olisi olennaisilta osin toteutettu mutta se ei todellakaan pidä paikkansa todettakoon nyt tässä yhteydessä kun edustaja ruoho kyselee että tässä kahdeksankymmentä kohtaisessa turvapaikkapoliittisessa toimenpideohjelmassa on muun muassa seuraavat kirjaukset joilla laittomasti maassa oleskelua voitaisiin estää tehokkaasti selvitämme kaikkien laittomasti maahan tulevien henkilöiden

henkilöllisyyden muun muassa kansallisten ja kansainvälisten rekisterien avulla ja rekisteröimme heidät turvapaikanhakijoiden sormenjälkirekisteriin edellytämme dublin järjestelmän toimivuuden palauttamista siten että jokainen turvallinen kauttakulkumaa rekisteröi omat turvapaikanhakijansa mikäli dublin järjestelmän toimivuutta ei kyetä palauttamaan hallitus valmistautuu poikkeuksellisiin kansallisiin toimiin vastaavien vaikutusten varmistamiseksi torjumme alaikäismenettelyn väärinkäyttöä perustamme kielteisen päätöksen saaneille erityisiä palautuskeskuksia minimipalveluin sekä varmistamme keskusten alueellisesti järkevän sijoittelun neuvottelut irakin afganistanin ja somalian kanssa kahdenvälisten palautussopimusten osalta pyritään saamaan valmiiksi mahdollisimman nopeasti lisäksi suomi edellyttää komissiolta nopeita toimenpiteitä irakin ja somalian osalta eun yhteisten palautussopimusten aikaansaamiseksi tässä vain muutama esimerkki keinoja siis olisi mutta jostain syystä hallitus ei halua niihin puuttua ministeri mykkäsellä on tässä kyllä runsaasti vielä
puhemies perustuslaillisuus ja taannehtivuuskäsitys minulla on kyllä aivan eri kuin edustaja ruoholla mutta sen tutkii aina sitten perustuslakivaliokunta ei sitä hallitus eivätkä kansanedustajat yksittäisesti tutki siitä voi aina arvionsa esittää ja te voitte tietysti esittää tämän lähetettäväksi perustuslakivaliokuntaan jos sitä epäilette eli se jääköön ihan omaan arvoonsa te olette tehnyt edustaja ruoho todellakin muutaman muun kanssa kaksituhattaseitsemäntoista mutta tämä lakialoite on aivan erilainen te jätätte

voimaan ulkomaalaislain sadannenkahdeksannenkymmenennenviidennen pykälän jossa otsikkona on ulkomaalaisrikkomus ja jonka pykälässä sanotaan ulkomaalainen joka tahallaan oleskelee maassa ilman vaadittavaa matkustusasiakirjaa viisumia tai oleskelulupaa ja niin edelleen on tuomittava ulkomaalaisrikkomuksesta sakkoon sitten te esitätte rikoslain

lukuun seitsemättä c pykälää ulkomaalaisrikos ulkomaalainen joka tahallaan tulee maahan vaikka hänelle on määrätty maahantulokielto yleiseen järjestykseen tai yleiseen turvallisuuteen taikka kansanterveyteen liittyvistä syistä on tuomittava ulkomaalaisrikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi tässä seitsemännessä c pykälässä tässä uudessa pykälässä teillä ei ole

vaan tässä on nämä erityisperustelut tämä on aivan eri asia kuin tämä minun tekemäni lakialoite jossa ulkomaalaisen oleskelu laiton oleskelu tehtäisiin rikoslain mukaan rikokseksi ja siitä seuraisi sitten puoli vuotta olen vähän armollisempi kuin te kun te esitätte näistä syistä enintään kahden vuoden rangaistusta eli olkaa nyt tarkkana ei pidä esittää sellaisia perusteettomia väitteitä mitä te äsken esititte tämä on on aivan eri asia ja tämä lähtee siitä että meillä maassa on kestämätön tilanne ei ole paljon aikaa siitä kun ministeri tuolta aitiosta näin sanoi kun meillä on nyt turvapaikkahakemuksen hylkäyspäätöksen saanutta laitonta suomessa ja määrä on nopeassa kasvussa kun hakemuksia koko ajan käsitellään ja hylätään näitä ei saada maasta pois vaikka he ovat laittomasti suomen lakia siis tältä osin rikkoen ulkomaalaislain sadattakahdeksattakymmenettäviidettä pykälää rikkoen suomessa tähän on saatava muutos ja sillä on todella tehokas ennakkovaikutus myös siihen että laittomia ei tule suomeen

arvoisa puhemies oli hyvä että tämä keskustelu käytiin koska minä huomaan onko se sitten semanttista väärinkäsitystä tai ymmärrystä että jos me puhumme maahantulokiellon rikkomisesta niin edustaja kankaanniemellä saattaa olla semmoinen ajatus että sieltä se ulkomaalainen jolle on maahantulokielto rätkäisty rätkäisty siinä vaiheessa kun hänet on käännytetty tai karkotettu pois maasta

silloin kun he ovat jo täällä maassa harvemmin siinä vaiheessa joskus toki siellä ihan rajatarkastuksessakin mutta kyllä se käytännössä on siinä yhteydessä kun jotkut näistä syyllistyvät johonkin rikokseen täällä maassa oleskellessaan edustaja kankaanniemi otin katsekontaktin sinne ymmärsitkö että tässä me varmasti olemme samalla asialla

edustaja mäkelä yritti vähän niin kuin valkopestä asiaa kun hän sanoi että ei tässä tarkoitettu niitä

edustaja kankaanniemen mukaan näitä laittomasti maassa oleskelevia no minkä takia se mainitaan sitten lakialoitteessa vähän niin kuin siellä perusteissa minä ainakin tulkitsen asiaa ja sen takiahan tässä minulla oli semmoista kysymystä minähän esittelin alkuun edellisessä puheenvuorossani sen minkä sisältöinen oli minun ja kerroin että se on voimassa tällä hetkellä ei toki niin kuin edustaja kankaanniemi luki siellä että esitin kahta vuotta maksimiksi sehän perustui näihin käytäntöihin mitä eri pohjoismaissa on ja euroopassa se vaihteli yhdestä vuodesta kolmeen vuoteen ja sen takia päädyin siihen kahteen vuoteen ja mitä nyt kuitenkin tapahtui erittäin hyvän oikeusministeri häkkäsen aikakaudella oli että yksi vuosi tuli siihen siihen niin että se on mäkeläkin puhui vain siitä että ei ei tule muuta kuin sakkoa maksimi on vankeutta ottakaa tämä mahdollisuus huomioon hyvät edustajakollegat vielä haluan muistuttaa kerran siitä että te olitte kaksi vuotta myös hallituksessa että jos lähdetään sanomaan että tiettyjä asioita ei ole tehty sitten pyysin näitä esimerkkejä kiitos niistä niitä tuli eurodac sanottiin ettei ole rekisteröity näitä tänne tulevia ihmisiä nimenomaan silloinen sisäministeri orpo joka valittiin muuten siihen aikaan suosituimmaksi ministeriksi kansastahan se kertoo

teki sen että me järjestelykeskukset että tiedetään ja otetaan ne sormenjäljet emmehän me pysty muuta tietämään mutta pari minuuttia eurodacia minä olen itse tehnyt sitä työtä niin me tiedämme onko henkilö hakenut turvapaikkaa jostain muusta maasta sanottiin että dublinia ei ole noudatettu

nyt puhun omasta työpaikastani poliisin puolella sinä aikana kaksituhattaviisitoista jälkeenkin ja samaan aikaan on dublin käännytyksiä kyllä tehty niille henkilöille joille on ollut mahdollista te te ette ole tehneet sitä poliisin työtä käytännössä minä tiedän että jos tulee hirveän iso massa ihmisiä niin siinä rekisteröinnissä menee oma aikansa yhdeksänkymmentä luvun puolella

toimipaikkani ja työpaikkani oli helsingin ulkomaalaispoliisissa mutta me poliisit menimme vastaanottamaan kotkaan ja me menimme turkuun jonne tuotiin suoraan sitten busseilla kosovolaisia turvapaikanhakijoita silloin kun puhutaan isoista massoista ja käytännön asioista se vaatii järjestelyjä ja siinä on tehty suomessa hyvää työtä on mielestäni todella kohtuutonta semmoinen että että syytetään ministereitä jotka noudattavat olemassa olevia lakeja suomi haluaa olla oikeusvaltio ja lähdetään tuommoisia perättömiä syytöksiä heittämään ministeri mykkänen on ehdottanut monta kertaa sitä ja todennut sen että tarvitaan eurooppalainen ratkaisu tarvitaan turvapaikkajärjestelmään muutos tämä nykyinen systeemi nyt lainaan ihan itseäni monen vuoden takaa jo vain kannattaa salakuljettajia ja ihmiskauppiaita ja se on miljardiluokan bisnes kaikki me sen ymmärrämme ne kaksi asiaa mitä siellä tuli toinen oli tämä että ei ole rekisteröity on rekisteröity elikkä sitä kautta kyllä sitten tiedetään toki emmehän me sitä nimeä tiedä me tiedämme jo entuudestaan että on paljon näitä veijareita jotka kulkevat viidellä eri henkilöllisyydellä mutta kuitenkin on rekisteröity ja siinä on tehty hyvä työ ja se on äärimmäisen tärkeää siinä jatkossa sitten kun tiedetään että he ovat rekisteröityjä ihmisiä no ei tainnut olla muuta mutta kiitän arvoisia kollegoita keskustelusta

puhemies edustaja ruoholle kommenttina että totta on että suomessa rekisteröitiin sitä ennen kuitenkin nämä kyseiset henkilöt olivat tulleet maahamme mahdollisesti ehkä jopa noin kahdeksan dublinin sopimusta ja schengen sopimusta noudattavan ainakin teoriassa noudattavan maan läpi joista yksikään heitä ei ollut rekisteröinyt nyt sitten kun suomessa heidät rekisteröitiin tämän seuraus on se että kun nämä henkilöt useatkin sadat elleivät peräti tuhannet ovat oma aloitteisesti maasta poistuneet jollain tavalla luvattomasti sitten palautellaan dublinin sopimuksen perusteella suomeen muun muassa saksasta eli sellaisen palveluksen ministeri orpo nyt sitten suomelle teki että nämä kymmenettuhannet ihmiset ovat rekisteröityjä suomeen vaikka heidän ei olisi ikinä tänne pitänyt dublinin ja schengen sopimusten noudattamisen perusteella päästäkään he ovat nyt sitten rekisteröityjä suomeen ja suomen vastuulla ensimmäisenä vastaanottajamaana jos tämä on viisasta käytöstä niin sitten minulla ei taida olla tähän asiaan sen enempää sanottavaa sen kuitenkin sanon vielä tähän lainsäädännölliseen työhön jota edustaja ruoho tuossa kuvaili että lakialoitteen perusteluissahan kuvataan asian nykytilaa sanallisessa muodossa siinä kerrotaan mikä on tämän lakialoitteen peruste miksi tämmöinen tarvitaan ei se lakialoitteen sisältöä ratkaise mitä lukee perusteluissa vaan se mitä lukee pykälässä pykälässä ei millään tavalla eritellä keitä erityisiä henkilöitä tämä laki koskisi se koskee sellaisia jotka ovat maassa luvattomasti

ihmettelen vähän kun edustaja ruoho kovasti puhuu tästä perussuomalaisten hallituksessaoloajasta te olette ollut koko ajan vielä tänäkin päivänä olette hallituspuolueen edustaja ja teitte kaksituhattaseitsemäntoista tuon lakialoitteen miksi miksi sitä ei ole toteutettu ei ole ei ole ei ole tämä oleskelulupa

minä ajan tässä oleskelu ei ole voimassa teidän on eri asia niin kuin kertaa lukea mutta tarkistakaa nyt faktat ensin ennen kuin väittelette te olette täysin väärässä

katsokaa säädös tuhatsatakuusikymmentäneljä säädöskokoelmasta siellä on se lainmuutos joka tehtiin se ei sisällä tätä

eli ulkomaalaisrikosta oleskelun perusteella vaan ne muut kohdat jotka mainitsin valtionrajarikos maahantulokiellon rikkominen ja alueloukkaus ne säädettiin tiukemman rangaistuksen alle hyvä niin mutta oleellisin jäi eli tämä niiden tuhansien maassa laittomasti olevien joita elätämme pääosin nuorien miehien kohtalo

miksi teidän kokoomuslaiset ministerinne avainministerit eivät ole toteuttaneet tätä teidän tekemäänne lakialoitetta se ei ole tältä osin voimassa jos te kerran haluatte että tämä oleskelukin saatetaan voimaan muutenkin teillä oli paljonkin harhaa tuossa puheessanne mutta jääköön ne nyt kommentoimatta

maahantulokiellon rikkomisen sanktion korottamisesta ja kerroin niistä perusteita minulla oli omina perusteina se kaksi vuotta vankeutta ja ja yksi vuosi on tullut ja se on voimassa elikkä nyt niin kuin minä ymmärsin tästä keskustelusta edustaja mäkelän tukemana tukemana tämä

mutta sitä ei sitten sovellettaisi taannehtivasti ja niin pois päin vai mikä siellä oli maininta mutta minä en näe mikä on ratkaisu näihin maassa laittomasti oleskeleviin henkilöihin mikä mikä se teidän kontribuutionne asiaan on jos ei sitä voi siihen hyödyntää tätä minä olen halunnut teiltä saada selville tämän keskustelun aikana että että onnistuuko ja kun puhuttiin ennalta estävästä vaikutuksesta niin sehän oli siinä hallituksen esityksenä ei sitä ole tehty ruohon ruohon ja loppujen poliisikansanedustajien allekirjoitusten perusteella vaan kyllä se on ihan hallituksen esityksenä tullut se maahantulokiellon rikkominen

mutta yhä edelleenkään minä en ymmärrä sitä mitä te saatte tällä saatteko te oikeasti siihen todelliseen ongelmaan tällä vastausta jos ei sitä kerta voi hyödyntää käytännössä ollenkaan olikohan minulla näihin keskusteluihin lisättävää mutta tosiaan minä haluan muistuttaa sitä että olitte hallituksessa silloin itsekin että yhtä lailla siinä varmasti olisitte voineet käydä käydä keskustelua sisäministeri orpon kanssa aivan suoraan sehän se hallituksen etu on että hallituksesta käsin voidaan vaikuttaa

meistä tässä olevista ei kukaan ole ollut ministerinä että olisimme ihan sillä lailla pystyneet vaikuttamaan mutta se siitä mutta mikä on tämän aloitteen oleellinen muutos se on se että sakosta siirrytään sakkoon tai vankeusrangaistukseen niin kuin tehtiin näitten kolmen muun pykälän osalta tämä on se oleellinen muutos kun sakkoja ei pystytä näiltä perimään koska heillä ei ole laillisia tuloja ja rikostulosta jotka laittomasti suomessa ovat eivät varmaan mitään maksa niin silloin ainoa rangaistus joka tehoaa on vankeusrangaistus oletteko eri mieltä tämä on se idea ja näin pitää tehdä juuri näin se on sama idea miksi sitä ei ole tehty näin että myös laiton oleskelu olisi vankeusrangaistusuhkainen